ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia käsittelyn pohjana tässä on valtiovarainvaliokunnan mietintö neljä nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

edustaja viitanen

todellakin tässä on kysymys nyt sitten esityksestä jolla tuetaan maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä tässä nimenomaisessa lakiesityksessä verojen suhteen

viivekorkoa laskettaisiin väliaikaisesti seitsemästä prosentista neljään prosenttiin tämä viivästyskoron laskeminen luonnollisesti edellyttää sitä että verolle on haettu ja myönnetty maksujärjestely

samalla kun tämä laki eduskunnassa alentaa viivekorkoa niin samalla verohallinto on itsenäisesti tehnyt myös tiettyjä maksujärjestelyyn liittyviä joustoja jotka ovat tarpeen ja hyviä maksueriä voidaan maksaa nykyistä myöhemmin pidennetyssä aikataulussa esimerkiksi sitten tämän järjestelyn piiriin on helpompi ottaa myös lisää erääntyneitä veroja nykyisten lisäksi

varsin vaikeaa tehdä tämän esityksen myötä niitä on tämän verran arvioitu olevan kuntaveron puolella nämä vaikutukset olisivat siitä summasta

viisisataaviisikymmentä miljoonaa eli merkittävä merkittävä vaikutus kuntapuolella tällä olisi tärkeää on tietenkin huomata että toisessa esityksessä joka on yksimielisesti hallintovaliokunnassa hyväksytty ja joka on täällä seuraavaksi keskustelussa nämä verotulomenetykset myös sitten kompensoidaan kunnille asiantuntijakuulemisessa kaikkiaan tätä esitystä on pidetty ymmärrettävästi hyvinkin tarpeellisena näissä olosuhteissa ja tietenkin tätä on puollettu mutta sitten on herännyt keskustelua siitä onko tämä koron taso joka tässä esitetään neljäksi juuri se oikea taso onko se neljä pitäisikö sen olla kolme ja puoli kaksi yksi nolla mikä olisi oikea tietenkin tämän määrittäminen tässä vaiheessa on hieman hankalaa varsinkin kun tämä laki on aika nopealla aikavälillä ja nopeasti valmisteltu sitä ovat valmistelijat tehneet nopeasti ja myös eduskunta on käsitellyt tämän hyvinkin kiireellisesti jotta saamme näitä tärkeitä esityksiä täällä hyväksyttyä se on kaikkien etu niinpä olemme jonkin verran sitten tässä mietinnössä pohtineet tätä asiaa nimenomaisesti muun muassa juuri tämän koron suuruuden vuoksi me siis esitämme valtiovarainvaliokuntana että esitys hyväksytään toki ilman muuta mutta esitämme siihen lausumaa joka sitten pohtii hieman tätä tarvittavaa tulevaisuutta kaiken kaikkiaan toteamme tästä korosta että se tulee asettaa sellaiselle tasolle että ensinnäkin tietenkin maksukyvytön yritys saa helpotusta tilanteeseensa ja toisaalta sen täytyy olla sellaisella tasolla että yritys joka on maksukykyinen jolla ei ole vaikeuksia maksaa veronsa normaalissa ajassa ja tällä tietenkin turvataan sitten verotulokertymää tässä ja nyt nyt myös valtiolle ja kuntien päähän mikä on tietenkin tärkeää on hyvin tärkeää myös se että poikkeuksellisissa olosuhteissa kun tuemme maksuvaikeuksiin joutuneita yrityksiä voimme tukea juuri niitä jotka sitä tukea

tämä on herättänyt kysymyksiä siitä mikä on sitten lopulta se oikea koron taso tulisiko sen tulevaisuudessa olla matalampi ja ja näin valiokunta esittää lausumaa jossa velvoitamme että tätä asiaa hallituksen tulee seurata sen on seurattava juuri tätä koron oikeellisuutta voisiko se olla alempi tähän valiokunta viittaa ja toisaalta se voi seurata myös sen kaltaisia asioita kuten tulisiko maksujärjestelyn soveltamisaikaa pidentää eli se on hyvin tärkeää arvioida voi olla tarvetta myös jatkossa jatkossa saada pidemmäksi myös sitä tulisi arvioida voidaanko korosta kokonaan vapauttamista helpottaa nykyisestä nimittäin nykyään on olemassa säännös jonka mukaan jo voidaan tietyistä perustelluista erityisistä painavista syistä määrätä tämä korko nollaksi tähän asti verohallinto on tulkinnut tätä hyvin tiukasti eli eli aika poikkeuksellisia ovat olleet ne olosuhteet joilla korko on määritelty nollaksi mutta se on periaatteessa mahdollista halusimme valiokuntana kiinnittää huomiota siihen että jos tarve on niin voisiko tätä tulkintaa nollakorosta ja millaisessa tilanteessa sen tulisi olla nolla väljentää nykyisestä näissä poikkeusolosuhteissa myös tältä osin lähetämme terveisiä jatkoon hallitukselle jotta tätäkin asiaa kaiken kaikkiaan selvitettäisiin on hivenen vaikeaa verojaostossa totesimme tässä ja nyt todellakin tehdä sitä arviota mikä on oikea koron taso ja kuinka paljon

tulee tulevaisuudessa tarvetta näille järjestelyille kuinka paljon ne vaikuttavat verokertymiin mutta totesimme myös sen tärkeän asian että hyvin lyhyessä ajassa tulemme saamaan lisää tärkeää tietoa tämän arvioimiseksi

päivämäärä eli helmikuun alvit arvonlisäverot ja maaliskuun työnantajasuoritusten ennakonpidätykset ovat tulleet tulleet maksuun varmasti hyvin pian näemme kuinka paljon tässä tilanteessa nyt sitten haetaan mukaan näihin maksujärjestelyihin seuraava kohta milloin tulemme saamaan lisää tietoa asiasta tulee olemaan kolmen viikon kuluttua jolloin sitten jos ei ole järjestelyihin haettu mutta verot ovat maksamatta verohallinto lähettää maksumuistutuksia jolloin varmasti tulee se hetki jolloin sitten jälleen mahdollisesti näihin maksujärjestelyihin hakeudutaan

ponnessaan kyllä edellyttää arvioitavan eli tältä pohjalta puhemies näin esitämme totean vielä tähän että kiinnitämme huomiota tässä omassa mietinnössämme myös sitten tähän että toisaalta tällä on iso merkitys myös verokertymiin muun muassa kunnissa tässä ja nyt

arvoisa puhemies aivan kuten valtiovarain verojaoston puheenjohtaja edustaja viitanen tuossa totesi niin kiitokset siitä että valiokunnassa hyvin nopeasti tämä asia pystyttiin viemään eteenpäin ja pääsiäisviikonlopun aikana saimme sitten tarvittavat lausunnot mitä tarvittiin ja ja valiokuntaneuvoksetkin venyivät että saatiin tätä asiaa vietyä nopsasti tänne tänne suureen saliin jotta pystytään sitten kun tiedetään että näitä erääntyviä verovelkoja yrityksillä on tuomaan tämä helpotus näitten korkojen suhteen aivan niin kuin edustaja viitanen totesi valiokunnassa käytiin keskustelua siitä mikä sitten loppujen lopuksi on oikea koron määrä aineistossa mitä meille tuotiin esille näissä asiantuntijalausunnoissa hyvin monesti viitattiin siihen että tämä on tällainen määräaikainen lainsäädäntö ja yritykset jotka ovat tässä tilanteessa varmastikin tarvitsisivat mahdollisimman suuren tuen selvitäkseen tästä hankalasta tilanteesta siinä mielessä kristillisdemokraatit ja kokoomus päätyivät esittämään sitä että tältä lyhyeltä ajanjaksolta jolloinka tätä maksamista lykätään perittäisiin ainoastaan viitekorko joka on siis tällä hetkellä nolla prosenttia kun katsotaan mitä kansainvälisesti yritysten tilanteen helpottamiseksi on tehty huomataan se että koron perimisestä on luovuttu luovuttu määräaikaisesti kokonaan muun muassa hollannissa isossa britanniassa irlannissa sveitsissä kreikassa ja kyproksella ja ruotsissakin asiaa on pohdittu valtiovarainministeriön selvityksestä ei käynyt ilmi miksi juuri neljä prosenttia nyt olisi se erityisen hyvä koron määrä aivan niin kuin jaoston puheenjohtaja tuossa totesi ja siinä mielessä kun tällaisia perusteita ei löytynyt erityisesti tälle neljän prosentin korkotasolle katsoimme että tässä tilanteessa yritysten tukeminen on ennen kaikkea tärkein signaali ja siksi todellakin haluamme esittää tätä vastalauseen kaksi mukaista viitekoron tasoa toki tässä on huomioitava se paljonko näitä lykkäyksiä ylipäätänsä nyt haetaan mikä on sitten tämä ikään kuin saamatta jäävä korkotaso tästä on on esitetty vain niin sanotusti parhaita arvauksia meillä ei tällä hetkellä pysty olemaan sellaista dataa josta voisimme sanoa että esimerkiksi ne aineistossa esitetyt mahdolliset saamattomat korkomäärät olisivat juuri oikeita mutta tietysti jostakin näitä arvioita on lähdettävä tekemään ylipäätänsä haluaisin huomauttaa tässä yhteydessä että monet yritykset kyllä varmasti pystyvät jos ovat hoitaneet asiansa tähän mennessä hyvin ihan markkinoiltakin noin kahden prosentin alle kahden prosentin korolla lainaa ja toki tässä paketissa mitä tällä hetkellä yrityksille on muutoin tuotu on monia erilaisia tapoja tukea sieltä löytyy finnveran takaamia lainoja sieltä löytyy erilaisia yritystukia ja sitten myöskin yksinyrittäjille suoraa tukea kuntien kautta

tietysti jos ajatellaan että pankeissa pitää tehdä erilaisia selvityksiä täyttää kaavakkeita ja niistä helposti kertyy sitten monenlaisia kuluja niin siinä mielessä tietysti voi ajatella että tämä verottajan verottajan perimä neljä prosenttia prosenttia tässä tilanteessa olisi ikään kuin kustannusten korvausta tästä tästä mutta meidän mielestämme kuitenkin se signaali yrityksille on nyt kaikkein tärkeintä ja siinä mielessä lykkäämisestä perittävä korko tulisi laskea viitekoron tasoon kun edustaja viitanen mainitsi että on olemassa tämä veronkantolain pykälän kolmas momentti jossa on mahdollista erittäin painavista syistä päätyä myös siihen että korkoa ei peritä niin sitten kun verohallinnolta pyysimme lisäselvityksiä kävi ilmi että tätä tosiaankin on tähän mennessä käytetty hyvin nuukasti yksityishenkilöihin ja siinä mielessä voisi todeta että tämä tuskin on se tapa millä verohallinto on tässäkään tilanteessa lähdössä liikenteeseen toki siinä tietysti tultaisiin sitten siihen vaikeaan arvioon miksi yhden yrityksen kohdalla päädyttäisiin siihen että korkoa ei peritä ja toisen ja toisen yrityksen kohdalla siihen että korkoa peritään joten senkin takia voi sanoa että tämä kokoomuksen ja kristillisdemokraattien vastalause ja kristillisdemokraattien vastalause on selkeä se on kaikille sama ja toivomme että nollaviitekorolla tällä hetkellä tässä tilanteessa meneteltäisiin tämä olisi tosiaankin kädenojennus nyt vaikeuksissa oleville yrityksille riippumatta siitä millä toimialalla ne toimivat ja ja mistä taustasta ne tulevat arvoisa puhemies todellakin valiokunnan mietinnön vastalause kaksi ja ilmeisesti huomenna yksityiskohtaisessa käsittelyssä käymme sitten nämä pykäläesitykset

arvoisa herra puhemies koronakriisi uhkaa kaataa terveitä yrityksiä ja hävittää pysyvästi työpaikkoja sen vuoksi on tärkeää että yritysten maksuvalmiutta tuetaan myös verotusmenettelyjen joustoilla haluan tässä antaa hallitukselle kiitoksen siitä että tämä esitys on on tuotu eduskunnalle silloin kun lähetekeskustelua täällä tästä esityksestä käytiin huomio kiinnittyi nimenomaan tähän viive ja viivästyskoron suuruuteen ja puhuttiin myös nollaviitekoron mahdollisuudesta nyt kun tätä valiokunnan mietintöä lukee läpi kyllä entistä vakuuttuneemmaksi siitä että kristillisdemokraattien ja kokoomuksen esitys tässä on oikea ei ole esitetty mitään vakuuttavia perusteluja sen puolesta minkä vuoksi juuri tuo neljä prosenttia olisi se

puhemies tässä on kyse vain yhdestä palasta hallituksen suuressa paketissa jossa helpotetaan monella tapaa yritysten vaikeaa tilannetta näissä poikkeusoloissa tietysti heti ensimmäisenä on syytä kiinnittää huomiota siihen että veronmaksuun kohdistuvat helpotukset eivät tietenkään auta niitä kaikista pahimmassa tilanteessa olevia yrityksiä joiden toiminta on saattanut valitettavasti pysähtyä kokonaan koronan takia eli nyt puhutaan lähinnä niistä yrityksistä jotka edelleen pystyvät jonkinlaista myyntiä harjoittamaan jotka edelleen pystyvät jonkin verran palkkoja maksamaan

siksi tällaiset veronmaksun helpotukset ovatkin vain osa tätä laajempaa pakettia yritysten tilanteen helpottamiseksi toki valtavan tärkeä osa koska tällä pyritään nyt ennaltaehkäisemään sitä että useampi yritys ei joutuisikaan siihen tilanteeseen että kaikki toiminta lakkaa koronan tähden toivottavasti tämä auttaa esimerkiksi niitä ravintoloita jotka ovat nyt siirtäneet myyntiään toimintaan se on edelleen luonnollisesti myyntiä myyntiä josta on verot maksettava mutta varmasti monella kohtaa jää huomattavasti suppeammaksi kuin millaista toiminta olisi jos asiakkaat saisivat tulla ravintolaan sisälle asti tässä valiokuntakin painottaa että veronmaksuun on mahdollisuus hakea joustoja muutenkin kuin tällaisten poikkeusjärjestelyjen kautta valiokunta on painottanut että verohallinnon on syytä joustaa näissä olosuhteissa ja tätä myös muun muassa työ ja elinkeinoministeriö omassa lausunnossaan valiokunnalle esitti täällä aiemmin puhuttiin tästä veronkantolain pykälän kolmannesta momentista jonka mukaan poikkeuksellisesti voidaan jopa sallia nollakorko yritykselle jos voidaan todeta että todella mahdollisuuksia maksaa veroja takaisin korollisesti ei ole mutta jos korko olisi nolla niin niin sitten maksaminen onnistuisi mietinnössä painotetaankin että tätä mahdollisuutta olisi nyt tärkeä mahdollisimman joustavasti soveltaa yrityksiin kuitenkin tällaisena laajempana joustavampana järjestelynä esitetään

koron alentamista seitsemästä prosentista neljään prosenttiin jo pelkästään tämä on aiheuttanut huolia niissä tahoissa jotka ovat täysin riippuvaisia verotuloista ja myös työnantajamaksujen kautta tulevista tuloista nähdäkseni painava oli esimerkiksi kaikkia suomen kuntia edustavan kuntaliiton lausunto jossa nostettiin esiin että jo pelkästään tämä alennus saattaa monen kunnan kohdalla johtaa aivan merkittäviin verotulojen menetyksiin siksi valiokunta painottaakin että on tärkeää että nämä menetykset kompensoidaan oikea aikaisesti ja kattavasti totta kai tämä on asia mitä on vaikea ennakoida ja kun on vaikea ennakoida on vaikea kompensoida oikea aikaisesti minkä tähden onkin tärkeää että nyt kerätään tietoa siitä miten tämän muutoksen vaikutukset etenevät miten tämä vaikuttaa yrityksiin millaiset yritykset tätä ylipäätään käyttävät miten vaikutukset jakautuvat eri puolilla suomea ja miten tämä sitten lopulta vaikuttaa kuntien verotuloihin sitten voidaan pohtia pitääkö tehdä vielä joitain lisähelpotuksia ja voidaan paremmin arvioida miten näiden lisähelpotusten vaikutukset parhaiten kunnille kompensoitaisiin

miten näitä vaikutuksia pitäisi kunnille kompensoida arvioitahan meillä toki on jos maksujärjestelymenettelyn piiriin tulisi esimerkiksi kymmenen prosenttia veroista niin tämän vuoden verokertymät alenisivat yhteensä yhdellä pilkku neljällä miljardilla eurolla ja kunnat menettäisivät viisisataaviisikymmentäkaksi

siksi onkin nyt entistä tärkeämpää todella tarkkailla mitkä yritykset tätä käyttävät ja miten tämä korko niihin yrityksiin vaikuttaa ja tarvitseeko jatkossa tehdä jotain erityyppisiä toimenpiteitä ja erityyppisiä helpotuksia ja sitten varmistaa että ne vaikutukset saadaan kunnille kunnolla kompensoitua jos vaikutuksia ei kunnille kompensoida huolena on että

arvoisa herra puhemies me tiedämme sen että koronavirus on aiheuttanut ennen kaikkea terveydellisen kriisin mutta päivä päivältä meillä on on käsissämme myös yhä laajempi taloudellinen kriisi sen takia tarvitaan laajamittaisia toimia erilaisia toimia jotka myös täydentävät toisiaan jotta pikaisen talouskriisin vaikutuksia pystytään helpottamaan ja jotta voimme myös varmistaa sen että terveet yritykset eivät tämän kriisin myötä kaadu sen takia tämä hallituksen eduskuntaan tuoma esitys jonka valtiovarainvaliokunta ja verojaosto ovat käsitelleet yritysten maksujärjestelyihin menevien verojen koron osalta on on yksi tärkeä toimi näiden näiden muiden toimien lisäksi täällä on käyty hyvää keskustelua siitä mille tasolle tässä tilanteessa tuo korko tulisi tulisi asettaa itse näen asian niin että koska kyseessä on on täysin ennakoimaton sokki meidän talouteemme johon yksikään yritys ei ole pystynyt varautumaan ennalta niin on kaikki perusteet myös sille että tässä tilanteessa määräaikaisesti näistä maksujärjestelyistä ei perittäisi korkoa ollenkaan näin ollen kokoomus ja kristillisdemokraatit ovat laatineet mietintöön erittäin hyvän vastalauseen jossa esitetään että viivekorko ja viivästyskorko vastaisivat määräajan korkolain mukaista viitekorkoa siis nolla ymmärrän myös toisaalta ne näkemykset mitkä liittyvät tähän esitykseen joissa myös pyritään huolehtimaan siitä että että yrityksiä ei liian heppoisin perustein hakeudu näiden maksujärjestelyiden piiriin minkä takia ehkä sitten taas korkoa on ollut aikaisemmin perusteltua periä mutta kuten totesin kun tällä hetkellä kyse on on erittäin vakavasta nopeasti esiin tulleesta akuutista kriisistä kaikki keinot voimme auttaa yritysten tilannetta täytyy käyttää hyväksi tässä tilanteessa näkisin niin että hallinnollisesti olisi kaikkein helpointa ja perustelluinta että korkoa ei perittäisi ollenkaan jotta sitten yritykset pystyvät

taas kuntien tilanteeseen se on relevantti hyvä hyvä huomio tarpeellinen huomio mutta valtiolla on käytettävissään kyllä myös keinoja millä tätä tilapäistä kuntien verotulojen menetystä voidaan voidaan sitten kompensoida ja kattaa aikaisemminkin on käytetty näitä mekanismeja joilla esimerkiksi valtionosuuksia on maksatettu aikaisemmin tiettynä vuonna ja sitten taas vastaavasti niitä on maksettu seuraavana vuonna vähemmän uskon että että valtiovarainministeriö löytäisi kyllä hyvän mekanismin jolla tässä tilanteessa nyt jos moni yritys hakee tähän maksujärjestelyyn mukaan ja veronmaksua lykätään mikä myös sitten edelleen vaikuttaa siihen että monien kuntien verotulot pienenevät taas vastaavasti näille kunnille kaupungeille voidaan se verotulojen menetys tilapäisesti uskon että siihen on löydettävissä kyllä oikeinkin hyvä ratkaisu siltä osin herra puhemies tämän pitemmittä puheitta kokoomuksen ja kristillisdemokraattien tekemä vastalause on erinomainen se on täysin perusteltu ja sitä on helppoa kannattaa toivon että hallituksen riveissäkin että puhutaan aina siitä että seurataan ja valvotaan ja pohditaan ymmärrettäisiin se että hätä on käsillä nyt ja ja sen sijaan että tehdään lausumaa muutosta nyt seurataan olisi ollut täysin perusteltua hoitaa tämä asia kerralla kuntoon jotta sitten yrityksillä olisi käytössä yksi tärkeä tukielementti jolla heidän tilannettaan voidaan helpottaa koska kyllä ne viestit mitä tällä hetkellä itselleni tulee yrityskentästä ovat erittäin vakavia siellä on suuri huoli monella yrityksellä ilman että että tämä talo tekee vaikuttavia laajamittaisia toimia yritysten tilanteen helpottamiseksi meillä on edessä konkurssiaalto eivätkä nämä yritykset tietenkään maksa sitten enää sen jälkeen veroja jos jos toiminta tulee päättymään elikkä tässäkin olisi hyvä katsoa nyt kyllä aika paljon pidemmälle eikä pelkästään pohtia sitä mikä on valtion verotulojen vaikutus tällä hetkellä vaan katsoa useamman vuoden sihdillä

arvoisa puhemies tämä on yksi niistä isoista ratkaisuista suomi on koronavirukseen liittyen nyt tehnyt ja on hyvä ensin tarkastella tätä yleistilannetta meillä on kaksi vierekkäistä maata suomi ja ja ruotsi jotka ovat ottaneet tämän viruksen vähän eri tavalla vastaan suomi on voimakkaasti rajoittanut ruotsi on ollut vähemmän rajoittava suomen ottama malli maksaa taloudellisesti paljon ruotsin ottama malli maksaa ihmiselämissä ainakin tässä vaiheessa selkeästi enemmän kuin suomen omaksuma puhemies minä olen vahvasti hallituksen tukena tässä että tämä suomen linja on ollut oikea elämä on tärkeämpi kuin kuin talous talous on nähtävä välineenä tässä suhteessa me tiedämme että yritykset ovat vaikeuksissa ja on hienoa että hallitus tulee näillä esityksillään vastaan tässä on nyt kysymys sitten verotukseen liittyvästä järjestelystä jossa kuten tässä aikaisemmin on kuvattu erääntyneitä veroja ei panna ulosottoon vaan mahdollistetaan se että ne viivästyvät ja niille asetetaan tietty korko tämähän on tilapäisjärjestely se on heti huomattava että tämä on tilapäisjärjestely ja tässä tapauksessa se menisi elokuun loppuun yhdyn edustaja kivirannan näkemykseen siinä kun hän pohdiskeli vähän näissä vaihtoehtoesityksissä olleita prosenttilukuja perussuomalaiset ovat esittäneet että kun hallituksen kanta on että seitsemästä prosentista voidaan tämä korko asettaa neljään prosenttiin niin perussuomalaiset asettavat sen kolmeen pilkku viiteen ja kokoomus ymmärsin kristillisten kanssa kannalla edustaja kiviranta kysyi että onko siinä astian makua minä kysyisin kun seuraavana on edustaja heinonen vielä puhumassakin kokoomuksen puolesta että politikoidaanko tässä nyt politikoinnin vuoksi nämä ovat pientä viilausta me tiedämme että nyt on väliaikaisratkaisusta kysymys jos tämä kriisi syvenee etenee me joudumme tähän palaamaan se koskee sitä määräaikaa ja näitä prosenttiosuuksiakin joudutaan sitten arvioimaan mutta onko tässä nyt tarve vain sitten oppositiolla oppositiolla opponoida opponoinnin vuoksi eikä asian asian vuoksi vähän näyttäisi tuntuisi siltä noin sormituntumalta kun tätä asiaa tarkastelee soisi sitä mistä pääministerikin täällä useampaan kertaan on vedonnut että olisi hienoa että me voisimme eduskunnassa toimia näissä asioissa yksimielisesti

herra puhemies me olemme oppositiosta tarjonneet yhteistyön kättä ja ja tietysti silloin tähän edustaja kiljunen kuuluisi se että yhdessä näitä asioita voitaisiin valmistella teidän yhteistyönne on nyt kovin pitkälti sitä että te annatte ja sanotte että tässä tämä on

ottakaa se sellaisena kuin te annatte arvoisa edustaja kiljunen valitettavasti tässä esityksessä on korjaamisen varaa ja olisi kannattanut kuunnella oppositiota tässä ja etsiä yhteinen ymmärrys siihen verojaoston puheenjohtaja edustaja pia viitanen totesi että viivästyskoron laskeminen on edustaja viitanen se ei ole sitä huomenna vain äänestätte nollan puolesta kokoomuksen ja kristillisdemokraattien esityksen mukaisesti hallitus esittää siis viivästys ja viivekoron väliaikaista alentamista tässä esityksessä seitsemästä prosentista neljään prosenttiin alennettu korko laskettaisiin siis ensimmäinen kolmatta tänä vuonna tai sen jälkeen erääntyville veroille ja maksuille joita koskeva hakemus on tehty viimeistään kolmaskymmenesensimmäinen elokuuta tänä vuonna esitämme kuitenkin kristillisdemokraattien kanssa vastalauseessamme että veronmaksun lykkäämisestä perittävä korko tulisi laskea määräajaksi neljän prosentin sijaan nollaan tämän poikkeuksellisen koronakriisin vuoksi

me emme ole täällä eduskunnassa vain sen takia että me lyömme jokaiseen paperiin leiman että tämä oli nyt se ainoa oikea totuus kun se edustaja kiljunen ei sitä valitettavasti aina ole me olemme täällä sitä varten että me esitämme näihin parannusehdotuksia ja korjausehdotuksia ja sen takia me olemme yhtenä toisena toimenpiteenä esittäneet yrityksille alkuvuoden arvonlisäveron palautuksia se olisi nopea keino näiden teidän esittämienne varsin byrokraattisten pitkiä jonotuksia jonotuksia ja ja viivästyksiä aiheuttavien hakemusten sijaan ja se kannattaisi myös ottaa käyttöön keskuskauppakamarihan viime kuun lopussa julkaisi kyselyn ja siinä todettiin että yli kolmannes suomalaisista yrityksistä katsoo konkurssin riskin kohonneen merkittävästi tämän nyt päällä olevan koronavirusepidemian vuoksi yritysten talousongelmat johtuvat nyt hyvin erilaisista syistä mutta niihin lähes kaikissa tapauksissa on yhtenevänä tekijänä tämä koronakriisi eli lukuisat sellaiset yritykset jotka olivat vielä tämän vuoden alussa ja tämän vuoden alkupuolella ihan hyvin pärjääviä ja menestyviä ovat nyt poikkeuksellisen vaikeassa tilanteessa me emme kokoomuksessa voi katsoa sivusta toimettomina sitä

että nämä yritykset päästettäisiin tässä kriisissä konkurssiin niitä pitää auttaa erilaisilla keinoilla ja ja ennen muuta tällaisessa poikkeuksellisessa tilanteessa kun ongelmat ovat sellaisia joihin nämä yritykset eivät ole itse voineet vaikuttaa ne ovat ulkoa tulleita ongelmia tämän koronaviruksen kautta ja ne ovat laittaneet nämä yritykset poikkeuksellisen tukalaan tilanteeseen siksi me vaadimme tehokkaampia toimenpiteitä hallitushan perustelee tätä viivästyskoron laskua yritysten akuuteilla rahoitusvaikeuksilla ja siitä nimenomaan tässä on kyse mutta kun edustaja kiljunen kysyi että onko tässä populismin makua niin pitää kysyä nyt teiltä arvoisa hallitus kuinka huono yritysten tilanteen pitäisi olla että tämä vasemmistohallitus olisi valmis laskemaan viivästyskoron tämän vaikeampaa tilannetta suomalaisille yrityksille ole enää tulossa kuin tällä hetkellä on ja nämä yritykset eivät voi enää odottaa me pidämme kokoomuksessa tärkeänä että yritysten maksuvalmiutta tuetaan koronakriisin keskellä myös verotusmenettelyn tuntuvilla joustoilla sen takia me olemme kristillisdemokraattien kanssa yhdessä tehneet tähän parannusehdotuksen mille me toivomme yhteistyön hengessä hallitus oppositio rajat unohtaen huomenna äänestyksessä tukea se olisi suomalaisille yrityksille

ja suomalaisille työntekijöille reilu kädenojennus että työpaikat säilyisivät tämän kriisin yli

tästä samasta syystä monissa muissakin maissa verojen maksupäivien lykkäämisen lisäksi myös viivästyskoron perimisestä on luovuttu kokonaan samanlaisia päätöksiä ovat tehneet hollanti irlanti sveitsi kreikka iso britannia kypros ja niin poispäin ei tämä ole mikään ainutlaatuinen esitys jonka me haluamme tuoda myös suomen me olemme tämän ihan hyvässä yhteistyön hengessä ojentaneet ja toivoneet että se otettaisiin suomessa myös käyttöön

isossa kuvassa meidän talouden toipuminen tulee riippumaan siitä miten hyvässä kunnossa meidän yrityksemme tämän kriisin jälkeen ovat jos nämä yritykset ajautuvat nyt konkurssiin meillä on edessä ensi syksynä poikkeuksellisen korkea työttömyys ja rajuja ongelmia perhetasolla sen takia me toivomme että yhteistyön hengessä sanna marinin hallitus voisi kuunnella myös oppositiota näissä asioissa ja antaa tuen tälle erinomaiselle kokoomuksen ja kristillisdemokraattien tekemälle muutosesitykselle yrityksiä ei saa päästää kaatumaan verotuksen joustamattomuuden vuoksi
arvoisa puhemies täällä ovat verojaoston puheenjohtaja edustaja viitanen ja valtiovarainvaliokunnan varapuheenjohtaja edustaja kiviranta jo hyvin selostaneet mietinnön sisällöt ja siihen liittyvät

ja ponsilausuman myöskin nyt on varmaan syytä todeta että valtiovarainvaliokunta on hyvin nopeasti tämän asian käsitellyt ja pitää tärkeänä että se saadaan käyttöön kentälle hyvin pian tämä kaikkihan perustuu hyvin karkeaan arvioon että vain kymmenen prosenttia yrityksistä käyttäisi tätä nyt jos sitä käyttää kaksikymmentä prosenttia niin tämä miljardimäärä jota pitäisi esimerkiksi kompensoida veronsaajille ja erityisesti kunnille lykkäyksen ajalta kaksinkertaistuisi saman tien

prosenttia kolminkertaiset summat pitäisi järjestää on hyvin hyvin mahdollista että tämä summavaikutus on paljon isompi kuin mitä tässä esitetään arviona erityisen tärkeää on sitten huomata se että jos verrataan muihin maihin niin kuin edustaja heinonen äsken luetteli viisi kuusi maata näissä maissa tyypillisesti ei ole käytössä työntekijöiden lomautusmahdollisuutta siellä siellä tätä koronatukea on ohjattu suorana palkkatukena ja näistä veron lykkäyksistähän valtaosa on työntekijöiden ennakonpidätyksiä ja työnantajamaksuja jotka liittyvät maksettuun palkkasummaan meillä kun nopeutettiin lomautusta tällaisia siirrettäviä summia ei ole meillä on ikään kuin valtaosa tästä massasta jo hoidettu

yhteiskunnan tuki työttömyysturvan kautta maksettavaksi työnantajat työnantajat vapautuvat suuresta osasta tämmöisestä menokuormastaan hyvin nopeasti eivätkä joudu keinotekoista työtä järjestämään tämän vaikean kriisin ajaksi tämä tuntuu kokoomukselta ja kristillisdemokraateilta kokonaan unohtuneen tässä tässä polemiikissa esimerkiksi yrittäjäjärjestöjen puolelta ja elinkeinoelämän järjestöjen puolelta oli kiittävä vastaantulo kun tämä koko paketti ensimmäisen kerran julkistettiin veropuolen vastaantulo ei herättänyt juurikaan toiveita että vielä enemmän pitäisi siirtää veroja tai korkoja valtion maksettavaksi tässä suhteessa tuo tuo opposition politiikka ei ei näytä kovin kovin kestävältä pitää ottaa huomioon se kokonaisuus niistä kaikista järjestelyistä joilla joilla yritysten tilannetta helpotetaan ja konkurssia vähennetään tämä suomalainen lomautusmahdollisuus on paljon tehokkaampi keino estää ja ehkäistä konkursseja kuin mitä ovat nämä kokoomuksen esittämät pikkuviilaukset tuohon korkoprosenttiin
arvoisa puhemies omalta osaltani lyhyesti vain sen verran että

mietintö kuvaa hyvin tämän tilanteen vakavuutta ja sitä että ne yritykset jotka ovat joutuneet veronmaksujen takia takia vaikeuksiin saavat korkoalennusta siitä ja myös maksuaikaa nyt kun tässä aivan oikein valtiovarainvaliokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä verojaoston puheenjohtaja esittelivät tämän asian syvän ytimen niin ihmettelen sitä että kun sanotaan aivan selvästi että jos me ajaisimme tämän korkoprosentin nollaan se johtaisi kuntien verotulossa todella järkyttäviin seurauksiin elikkä ei se tässä kannata nyt jos lähtee tekemään muka parannusta ja aiheuttaa vielä karmeamman vahingon niin sekin kannattaa kertoa rehellisesti jos meinaa sellaisen esityksen tehdä niin kuin oppositio on tässä tapauksessa tehnyt ja yksi asia vielä lopuksi nyt kun tämä koronakriisi on edessämme niin siitähän emme ole nähneet vielä kuin vasta hyvin hyvin pienen mitä siellä on tulossa emme tiedä elikkä toivoisin nyt että ihmiset keskittyisivät siihen miten me selviämme pitkällä aikavälillä tästä kriisistä ja siinä ei ole pienen kikkailun aika yhtä lailla voisi sanoa kun tässä edustaja heinonen puheenvuorossaan esitti toisten maiden verotuksesta pieniä knoppitietoja miten tässä on käynyt että varoittaisin kyllä sellaisesta menettelystä koska kahden valtion verojärjestelmän vertaaminen varsinkin tässä tilanteessa en pidä sitä kovin asiallisena koska sehän johtaa siihen että sieltähän voi poimia muiden maiden verotuksesta mieleisensä kohdan ja sillä perustella tässä valtiossa vaikka mitä tahansa toivoisin että pysytään kuitenkin realismissa koska tilanne on vakava

äskeisessä esittelypuheenvuorossani todella unohdin mainita siinä lopussa sen että tähän sisältyy kaksi vastalausetta mutta se on nyt tullut tässä keskustelussa ilmi edustaja heinosen puheenvuorossa valitettavasti tällaisissa kriisiolosuhteissa olin havaitsevinani hänellä hieman sellaista ärhentelyä joka välttämättä ei ole tarpeen koska mielestäni kyllä siellä jaostossa ihan yhteisvoimin hyvässä yhteishengessä niin hallitus kuin oppositiokin pohtivat

se olisi tässä ja nyt sitten kunnille kaksi ja puoli miljardia verotulonmenetyksiä jokainen ymmärtää että tämä yhtälö on hyvin vaikea kun samaan aikaan kannetaan huolta siitä miten kunnissa hoidetaan vaikkapa ihmisten terveyttä näissä kriisiolosuhteissa nämä ovat aika vakavia isoja asioita joista pitäisi katsoa kokonaisuus valiokunnan puheenjohtaja koskinen äsken erittäin hyvin kuvasi että yritystenkin tukemisessa mikä on sinänsä hyvin tärkeää on järkevää katsoa kokonaisuus mitä ovat toimenpiteet veropuolella mitä ovat suorat tuet mitä ovat erilaiset varsinaiset yrityslainajärjestelyt tämän tämän järjestelyn tarkoituksenahan ei ole toimia yrityslainajärjestelynä vaan auttaa tilapäisissä olevia yrityksiä välttymään konkurssilta ja mikäli siinä onnistumme totta kai se on tulevaisuudessa kasvua ja säästöä ja sitä kautta tietenkin erittäin tärkeä asia kyllähän niin oli että kun tämä esitys tuli ja kun tämä oli valiokunnan asiantuntijalausunnolla niin pääsääntöisesti kuitenkin siinä sanottiin että tämä esitys on hyvä ja tarpeellinen ja sitten asetettiin se kysymys että onko se korko oikeasti juuri neljä vai tulisiko sen olla alempi no valiokunnan enemmistö päätyi tähän kuten todettiin perussuomalaiset päätyivät hyvin lähelle eli kolmeen pilkku viiteen ja voin aika lailla yhtyä siihen ajatukseen minkä varmasti edustaja välimäki kohta kertoo tästä perussuomalaisten vastalauseesta että tämän

kaikkia yrityksiä eikä valtion tehtävä ole tarjota kaikille riskitöntä jopa korotonta lainaa ja nämä varsinaiset yritysluotot ovat ihan toisessa yhteydessä käsiteltävä ja tästä olemme hyvinkin paljon samalla linjalla todellakin tämä lausuma jonka jaostossa teimme ja valiokunnassa hyväksyimme oli nimenomaisesti kyllä tehty yhteistyöhengessä koska siinähän me koko eduskuntana vaadimme ikään kuin hallitukselta jatkotoimia sen suhteen että selvitetään nyt sitten mikä voisi olla emme me jaostona kykene tässä ja nyt lyhyessä ajassa käytännössä muutamissa päivissä selvittämään mikä on tarkoituksenmukaisin korkotaso tässä tilanteessa se täytyy tehdä tiedon valossa ja varsinkin nyt kun on niin otollinen ajankohta puhemies että seuraavan kolmen viikon aikana me tulemme saamaan merkittävällä tavalla lisää tietoa kun näitä isoja veroeriä tulee maksuun me saamme lisää tietoa kuinka paljon sen myötä

tähän asiaan jos silloin on tarpeellista ei varmasti lähiaikoina tule se vaihe että yritykset eivät tule tarvitsemaan tukea sitä tullaan valitettavasti valitettavasti tarvitsemaan pitkään ja silloin jotta rahaa riittäisi niin sanotusti kaikkeen on tärkeää että valtiokin katsoo sen kokonaisuuden mitkä ovat ne kaikkein tehokkaimmat keinot tukea yrityskenttää myös pitemmällä aikavälillä ja tulevaisuudessa

siksi tarvitsemme aikaa sen verran että meille valmistellaan hallituksen toimesta näitä kokonaisuuksia joita me eduskunnassa käymme läpi hyväksymme mietintöjä vaikutamme lähetämme terveisiä mutta me emme täällä voi sitä valmistelutyötä tehdä ja siksi mielestäni tämä ponsi oli puhemies erityisen perusteltu kiitos kaikille erittäin hyvästä yhteistyöstä me olemme saaneet todella joutuisasti ja nopeasti isoja kokonaisuuksia läpi ja vilpittömästi kiitän siitä kaikkia eduskuntapuolueita ja myös

puhemies niin kyllä vahvistan tämän mitä jaoston puheenjohtaja viitanen sekä valiokunnan puheenjohtaja koskinen tässä sanoivat että kyllä hyvässä hengessä jaostossa oppositio ja hallitus työskentelevät näinä hankalina aikoina ja koetetaan saada sieltä esityksiä sitä vauhtia läpi että ne sitten myöskin meidän elinkeinoelämää auttavat tässä on yksi oikein hyvä ehdotus tullut hallitukselta tässä esityksessä tavallaan on kysymys kahdesta hyvästä toisaalta siitä miten nämä yhtiöt yli tämän vaikean tilanteen toisaalta siitä miten pystytään pitämään kiinni siitä että valtion tulopuoli on ennakoitavissa ja että kuntapuolen taloudesta pidetään kiinni tämähän hyödyttää sellaisia yhtiöitä joilla vielä liiketoimintaa on myynnit menevät eteenpäin ja alvit juoksevat palkanmaksuvelvoitteet on edelleen no nyt sitten kun katsotaan tätä kokonaisuutta meidän aina täytyy miettiä sitä missä kontekstissa me olemme tehdään nopealla aikataululla päätöksiä koetetaan tehdä niin hyviä päätöksiä kuin vain pystytään ja myöskin oppositiossa koetetaan esittää niin hyviä ajatuksia kuin vain pystytään minkä takia näin kun katsoo tätä kokonaisuutta niin me olemme aika tyytyväisiä itse asiassa näihin toimenpiteisiin ne ovat oikeansuuntaisia ja tukipolitiikkaa täytyy huomioida kokonaisuutena tämä on yksi yksi palanen siinä ja kun sanoin että olemme tyytyväisiä niin itse asiassa myöskin opposition tekemistä ehdotuksista on hyvin iso osa jos eivät jopa kaikki nyt tullut jo toteutettua ne toimenpide ehdotukset mitä on annettu joko julkisesti tai sitten vähäsen pöydän pöydän alta eteenpäin tosiaan nämä ovat kokonaisuuksia meidän pitää tunnustaa se että valtio ei ole pankki valtion tehtävä ei ole myöntää edullisia lainoja kaikille yhtiöille ei todellakaan ole me toteamme sen tässä vastalauseessa aika hyvin tämä hallituksen ehdotus mennään seitsemästä neljään me vastalauseessa ehdotamme kolmea pilkku viittä sen takia että siellä ovat nämä vähennysoikeudet

sanotaanko näin että ehkä olennaisempi osa tässä meidän vastalauseessamme on se että me ehdotamme tämän voimassaoloajan pidennystä vuoden loppuun asti hallituksen ehdotuksessahan tämä päättyy kolmaskymmenesensimmäinen kahdeksatta me tosiaan vuoden loppuun asti eli neljän kuukauden pidennystä mistä tullaankin sitten tähän edustaja kiljusen esittämään puheeseen minkä alkuosa alkoi hienosti elämän kunnioittamisesta ja loppuosa meni tähän politikointiin eivät nämä ole politikointia vaan nämä ovat tosiasiallisia ehdotuksia mitkä olisivat myöskin toteuttamiskelpoisia koska pidän kunnia asiana esittää sellaisia ehdotuksia jotka ovat toteuttamiskelpoisia ja hallituksen esityksen valmistelu ja ne talouslaskelmat mitkä siellä olivat olisivat mutta ne eivät mahdollista tätä muitten oppositiopuolueitten esittämää nollaa kuten tässä hyvässä hyvässä hallituksen ehdotuksessa mainitaan ja mietinnössä on tämä valiokunnan lausumaehdotus tilannettahan pystytään katsomaan sitten myöhemmässä vaiheessa uudestaan voi olla tilanne että jos kolmen viikon päästä tai puolentoista kuukauden päästä todetaan että asiat ovat muuttuneet johonkin suuntaan niin sitten tehdään muutoksia myöskin tähän lainsäädäntöön näin ollen teen ehdotuksen siitä että vastalauseen yksi mukaiset pykälämuutosehdotukset toteutetaan ja samalla tätä voimassaoloaikaa pidennetään vastalauseen yksi mukaisesti tuonne vuoden loppuun

arvoisa puhemies hallituksen esitys näistä verotusjoustoista on välttämätön ja aivan oikea mutta kuten edustaja vähämäki tässä edellä esitti viivästyskoron madaltaminen riittävästi mutta ei liikaa on kannatettava eittämättä järkevä lähestymistapa korottomuus ei olisi kannattava järjestely minkä minkä valiokunta mietinnössään hyvin toteaa lisäksi kuten edustaja vähämäki totesi esittämämme kolmen prosentin viivästyskorko on syytä pitää voimassa vuoden kaksikymmentä loppuun saakka on on hyvä että hallitus seuraa tarkasti tämän muutoksen vaikutuksia niin verotuottoon kuin yleisemminkin yritysten taloudelliseen toimintakykyyn nähden arvoisa puhemies kannatan siis edustaja vähämäen esitystä

arvoisa puhemies edustaja heinonen valitettavasti on poistunut mutta hän esitti minulle kysymyksen siitä että mikä olisi se tilanne jolloin hallitus olisi valmis pudottamaan tämän erääntyneiden verojen koron nollaan prosenttiin ellei se ole juuri nyt tässä hurjassa kriisitilanteessa kun hän esitti sen kysymyksen suoraan minulle niin minä melkeinpä vastaisin ei sellaista tilannetta edes ole tässä on jo useita perusteita tullut vastaan sille miksi ei ole järkevää että tämä erääntyneen veron korko pudotettaisiin nollaan on useitakin perusteita sille että se ei ole järkevää ensinnäkin kuten edustaja vähämäki täällä aivan oikein sanoi ei valtion tehtävänä ole antaa nollakorkoisia luottoja kaikille yrityksille niin kuin tämä tässä tapauksessa tarkoittaisi ja se on aivan oikea lähestymistapa tähän kohtaan ja toinen jonka edustaja koskinen ja edustaja viitanen täällä toivat hyvin vahvasti esille että jos mentäisiin nollan prosentin tasolle niin tämähän tämähän johtaisi räjähdysmäisiin verotulojen menetyksiin ainakin väliaikaisesti suuriin verotulojen menetyksiin ennen kaikkea kunnille mutta myöskin valtiolle ja tämäkään ei ole taloudellisesti järkevää siinä mielessä tämmöistä tasoa että mennään nollaan ei ei näillä talouspremisseillä joilla me toimimme ole ole järkevää edes miettiä haluaisin edustaja vähämäelle sanoa siitä kun hän pohdiskeli tähän suuntaan että että kolme pilkku viisi prosenttia vai neljä prosenttia että te olette perustelleet huolella sen että tämä kolme pilkku viisi prosenttia on se oikea luku minä varmaan vastaisin teille sillä tavalla kun en ole asiantuntija tässä suoraan että varmaan kolme pilkku viisi ja neljä prosenttia molemmat ovat mahdollisia lukuja ei kai tässä kukaan voi kiistää sitä ja siitä se politikointiargumentti tavallaan tulikin että miksi täytyy ottaa erilainen luku

viivästyneiden verojen verojen maksamisen osalta sen takia tässä tuli se maku että ei ole tämä promillejen ero tässä olennainen vaan olennaisin kysymyshän tässä on se että ylipäätään erääntynyttä

ei edellytetä maksettavaksi välittömästi eli se ei mene ulosottoon vaan sen voi todellakin viivästyttää laillisesti se on tämän esityksen tärkein sisältö se sitten mikä siellä on se prosenttiosuus on todellakin pilkunviilaamista ja sen takia minä esitin tämän huomion teidän suuntaanne että oliko sekin kuitenkin tämmöistä politikointia politikoinnin vuoksi

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kuusi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies esittelen siis valiokunnan mietinnön kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettuun lakiin ehdotetulla muutoksella korvataan kunnille verotuksen muutoksista vuonna kaksikymmentä väliaikaisesti aiheutuvia kunnallis yhteisö ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä maksujärjestelyjen muutokset aiheuttavat kunnille verotulojen väliaikaisen pienentymisen tänä vuonna kuntien verotulojen arvioidaan vähentyvän yhteensä viisisataaneljäkymmentäseitsemän miljoonaa euroa josta kunnallisveron osuus on noin neljäsataakaksikymmentäkaksi miljoonaa yhteisöveron neljäkymmentäviisi miljoonaa ja kiinteistöveron kahdeksankymmentä miljoonaa euroa kysymyksessä olevat verotulot eivät jää kunnilta kokonaan saamatta vaan niiden maksaminen viivästyy vaikutukset yksittäisen kunnan verotuloihin voivat kuitenkin olla huomattavia hallintovaliokunta toteaa mietinnössään että esityksen mukaiset euromäärät ovat arvioita valiokunta edellyttää että maksujärjestelyjen aiheuttamat verotulojen menetykset kompensoidaan kunnille mahdollisimman oikean määräisinä ja mahdollisimman oikea aikaisesti välttämätöntä myös että toteutumaa seurataan hallintovaliokunta korostaa että mikäli esityksen mukaiset arviot poikkeavat merkittävästi toteutumasta tulee verotulojen viivästymisestä johtuvien korvausten ja vähennettävien viivästyskorkojen määrää myöhemmin täsmentää vastaamaan toteutunutta ja tämä edellyttää luonnollisesti lainmuutosta

koskevan kuntien valtionosuuslain vuosimuutosesityksen yhteydessä hallintovaliokunta korostaa että maksujärjestelyjen aiheuttama on vain osa kriisin aiheuttamasta kuntien verotulojen laskusta valiokunnalle esitetyn arvion mukaan koronavirusepidemia aiheuttaa kuntien verotuloihin merkittävän arviolta jopa miljardin euron pudotuksen mutta myös kasvua kuntien menoihin sekä menetyksiä esimerkiksi maksu ja vuokratuloihin nyt ehdotettu kompensaatio ei korvaa kunnille näitä koronaepidemian aiheuttamia muita taloudellisia vaikutuksia tai kuntatalouden yleisesti heikkoa tilaa tämän vuoksi kunnat tarvitsevat merkittäviä muita kompensaatioita ja tukitoimia arvoisa puhemies hallintovaliokunta esittää että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen muutamin pienin muutoksin jotka koskevat esityksessä virheellisesti ilmoitettuja vuosilukuja

puhemies tällä hallintovaliokunnan mietinnöllä on liittymäkohtansa vastikään käsitellyn valtiovarainvaliokunnan maksuviivästyskoron huojennusesityksen suhteen tässä yhteydessä on todellakin tärkeää niin kuin edustaja purra mainitsi että tässä korvataan kunnille näistä verotuksen maksujärjestelyitten muutoksista kunnallis yhteisö ja kiinteistöverotulojen viivästymisiä mutta valiokunta on tässä aivan oikein kiinnittänyt huomiota siihen että tämä on vain pieni osuus siitä millä tavalla kunnat joutuvat nyt tässä koronakriisissä myöskin kärsijöiksi paitsi että verotulot ylipäätänsä tulevat supistumaan kun kaikki taloudellinen toimeliaisuus

kuntien erilaisten palveluitten käyttö tämän kriisin jälkeen varmasti ryöpsähtää erityisesti tässä mietin sitä millä tavalla pystymme huolehtimaan lasten ja nuorten tukemisesta millä tavalla esimerkiksi sosiaalipalveluista perheitten tukemisesta lastensuojelusta ja vastaavantyyppisistä ongelmista jotka sitten vasta tämän kriisin ohi mentyä todennäköisesti tulevat enemmässä enemmässä ja suuremmassa määrin ilmi siinä mielessä voin sanoa että toivonkin että että hallituksessa nyt todellakin tarkasti harkittaisiin sitä millä tavalla nyt olisi syytä katsoa hallitusohjelmaa ja pohtia mitkä asiat ovat toteuttamiskelpoisia meillä varmasti tulee menemään vielä pitkän aikaa että me saamme monet näistä voisiko sanoa normaaleista rutiineista palautettua kunnissa puhumattakaan siitä jos ajatellaan vaikkapa siellä sosiaali ja terveydenhuollon puolella erityisesti terveydenhuollon puolella nyt olevaa patoutunutta palvelutarvetta monet ihmiset ovat lykänneet terveyskeskukseen menoa lääkärille menoa eivät ole käyneet diabeteshoitajilla ja vastaavaa voi olla että siellä on todellakin paljon hoitamatonta vaivaa mikä tulee sitten sitten ryöpsähdyksen tavoin esille kun tämä koronakriisi jonkun verran hellittää olen huolissani myöskin siitä millä tavalla niiden henkilöiden joilla on ollut kuntoutuksen tarve kuntoutusta vaille jääminen on vaikuttanut heidän terveydentilaansa tai kun esimerkiksi mielenterveyspuolella terapia on jäänyt valtaosalla saamatta niin millä tavoin sitten näitä asioita pystytään ajan kanssa korvaamaan todellakin arvoisa puhemies on tärkeää että tämä hallintovaliokunnan mietinnön mukaisesti korjattu esitys saadaan eteenpäin ja sillä tavoin myöskin kunnille tämä kompensaatio

arvoisa herra puhemies koronaepidemian vaikutukset kuntien talouteen ovat moninkertaiset tämän esityksen suuruusluokkaan nähden kuntataloutta joudutaan tämän kriisin jälkeen ja toki sen aikana pohtimaan aivan uudesta näkökulmasta tältäkin osin täytyy sanoa että hallitusohjelma on jo nyt vanhentunut ja sitä tulee kyllä hyvin avoimin mielin nyt uudestaan pohtia on myös huomattava että kuntien tilanteet vaihtelevat suuresti koronaepidemia kohtelee toisia kuntia paljon kovemmalla kädellä kuin toisia emmekä tiedä edes tulevasta mikä kunta milloinkin sitten joutuu näiden kovien paineiden kohteeksi kuntakentässähän elettiin todella vaikeita aikoja jo ennen tätä korona aikaa monissa kunnissa tehtiin suunnitelmia esimerkiksi koulutoimeen liittyvän palveluverkon supistuksesta kun lasten määrä vähenee ennakoitua nopeammin nämäkään ongelmat eivät ole pois laskuista vaan ne ovat siellä kuntien edessä edelleenkin sen lisäksi voimme vain ennakoida ja ja aavistella sitä millaisia ongelmia sosiaali ja terveyspuolella on kuntien palveluverkkojen vastuulle tulossa nyt koronaepidemian pitkittymisen johdosta

jos ajatellaan vaikkapa niitä lapsia ja koululaisia jotka ovat nyt kotiopetuksessa tai etäopetuksessa joiden joukossa on niitä jotka eivät yhtä lailla oma aloitteisesti pysy mukana tässä opetuksessa he tulevat tarvitsemaan tukipalveluja erityisopetusta ja ja monenlaisia palveluja senkin vuoksi hallituksen olisi viisasta nyt jäädyttää suunnitelma oppivelvollisuuden laajentamisesta ja kohdentaa ne resurssit jotka siihen oli varattu nimenomaan näihin opetuksen tukitoimiin tämä esitys on siis hyvä ja tarpeellinen ja valiokunnan mietintö on yksimielinen mutta on selvää että kunnat tarvitsevat tämän lisäksi myös merkittävästi lisäpäätöksiä vielä emme edes tiedä kriisin kestoa emmekä sen kokonaisvaikutuksia kuntatalouteen

arvoisa puhemies kunnat tekevät tosiaan suuren osan siitä työstä jolla ihmisten oikeudet turvataan poikkeusoloissa ja asukkaiden arki saadaan sujumaan nyt ja kriisivaiheen jälkeen huoli kuntien taloudellisesta taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä huolehtia palveluista on suuri tässä edelliset puhujat edustajat essayah ja räsänen hyvin toivat esiin erityisesti niitä haavoittuvimmassa asemassa olevia olevia ihmisiä ja heidän tarvitsemiaan palveluita jotka täytyy pystyä turvaamaan niin nyt kuin tämän kriisin jälkeenkin

miljardilla eurolla mutta emme tosiaan voi vielä sitä kokonaisvaikutusta tässä vaiheessa tietää on totta että valtaosalla kunnista oli talousvaikeuksia jo ennen koronaa mutta nyt tilanne on todella synkkä monissa kunnissa on jo jouduttu turvautumaan lomautuksiin hallituksen vetoomuksista huolimatta tämä ei ole kestävää kun samalla on suuri huoli lasten ja nuorten hyvinvoinnista siitä tavoittaako etäopetus kaikki lapset miten riskiryhmiin kuuluvat pärjäävät kotona neljän seinän sisällä

tilanne on varmasti aivan vastaavankaltainen eri puolilla maata tämä antaa mittakaavaa tarvittaville tukitoimille arvoisa puhemies nyt käsittelyssä olevalla hallituksen esityksellä valtio kompensoi kunnille verotulojen lykkäytymistä vajaan viidensadanviidenkymmenen miljoonan euron edestä ja vastaava euromäärä vähennettäisiin kunnan verotulomenetysten korvauksista seuraavana vuonna vaikka kyse ei ole varsinaisesta tuesta tämä toimi tulee todella tarpeeseen ja helpottaa kuntien taloudellista tilannetta on todella tärkeätä että tämä kompensointi vastaa kuntien todellisia veromenetyksiä esityksen mukaiset euromäärät ovat vain arvioita ja kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi hallintovaliokunta puuttui tähän mietinnössä ja edellyttää että maksujärjestelyjen aiheuttamat verotulojen menetykset vuonna kaksituhattakaksikymmentä kompensoidaan kunnille mahdollisimman oikean määräisinä ja mahdollisimman oikea aikaisesti edelleen valiokunta toteaa että jos arviot poikkeavat merkittävästi toteutuneista on summia täsmennettävä vastaamaan toteutunutta ja jos näin käy se edellyttää lainmuutosta arvoisa puhemies valiokunta korostaa sitä minkä me kaikki täällä tiedämme tämä kompensaatio ei riitä korvaamaan koronan vaikutuksia kuntatalouteen tarvitaan muita tukitoimia ja hallitus linjasikin kehysriihessä vähintään miljardin euron tukipaketista tämän tukipaketin yksityiskohdat on käytävä läpi hyvässä yhteistyössä kuntien kanssa jotta kunnat pystyvät huomioimaan niiden vaikutukset omassa taloussuunnittelussaan lähetekeskustelussa tässä salissa ministeri paatero totesikin että keskustelut ovat käynnissä kuntakentän ja sairaanhoitopiirien kanssa ja että tavoitteena on tukien kohdentamisessa välttää liiallista byrokratiaa tätä vuoropuhelua on tärkeää jatkaa arvoisa arvoisa puhemies kunnilla on keskeinen rooli myös siinä miten nousemme tästä kriisistä ekologisesti kestävällä tavalla ja siten että kaikki pysyvät mukana koronakriisin vaikutukset kuntatalouteen riippuvat lopulta kriisin kestosta valtion tuista ja niiden onnistuneesta kohdentamisesta niin yrityksille kuin kunnillekin sekä yhteiskunnan eri toimijoiden kyvystä palata normaaliin tämän tilanteen helpotettua

näidenkin kokemusten valossa on tarpeen tarkastella verotuloihin perustuvien valtionosuuksien tasausjärjestelmän perusteita ja lähtökohtia kokonaisuutena uudelleen

arvoisa puhemies tämä asiakohta on kaksonen edelliselle asialle jonka me käsittelimme jo

mahdolliseksi legitiimiksi yritysten verojen lykkäämisen tässä kohdassa joudumme katsomaan katsomaan sitä toista puolta että minkälaiset menetykset siitä on kunnille edellisen edellisen asiakohdan karkea sisältö verotulojen menetyksissä tai lykkääntymisissä kunnille on noin puoli miljardia euroa me olemme täällä salissa jo puhuneet koko ajan koronaviruksen merkityksestä ja siitä kuinka tätä terveyspuolta hoidetaan ja me tiedämme hyvin sen että tämä terveyspuoli suomessa hoidetaan erityisesti kuntien kautta sen takia meidän täytyy kaikissa tilanteissa yhtä lailla kun me varmistamme yritysten toimintakykyisyyden pidemmässä juoksussa varmistaa ennen kaikkea myöskin julkisten palvelujen ja kuntien toimintakyky myöskin kriisitilanteessa sen takia tämä kompensaatiojärjestelmä joka tässä nyt ollaan luomassa

arvoisa herra puhemies kunnille osoitetaan tukea vuodelle kaksituhattakaksikymmentä ja hyvä niin ja aivan välttämätöntä koronavirus kurittaa kuntataloutta mutta kuinka lujaa sitä on vielä mahdoton arvioida poikkeusolojen kesto ja kuntien ja valtion elvytystoimet määrittelevät miten kuntatalouden lopulta käy kunnat ovat rajapinnassa ja toimeenpanevat valtion tekemiä päätöksiä valtiolta tarvitaankin siis vielä vastaantuloja muuten koko kuntakenttä tulee olemaan kriisissä onneksemme kuntien verotulojen menetyksiä korvataan lisäbudjetin kautta puolella miljardilla ja toukokuun lisätalousarvioon ollaan valmistelemassa vähintään miljardin euron tukipakettia tämä osoittaa sen että kuntien tilanne kyllä tiedostetaan hyvin

myös kasvavista sosiaali ja terveydenhuollon menoista sosiaali ja terveydenhuollon menot kasvavat erityisistä hoitotoimenpiteistä ja viruksen leviämisen ehkäisemiseksi tehtävistä toimenpiteistä johtuen sote uudistuksen merkitys koronaepidemian väistyttyä entistä tärkeämpi puhemies osassa kunnan toimintoja poikkeustilanne vaikuttaa toiminnan sisältöön ja toteutustapaan mutta ei kustannuksiin tämä on hyvin hankala yhtälö kuntien on kuitenkin varauduttava siihen että epävarmuus kuntatalouden tulojen ja menojen kehityksestä lisääntyy siksi katseet kääntyvät myös eduskunnan suuntaan ja meidän tulee olla siihen valmiit

b pykälä jolla korvataan kunnille verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna kaksikymmentä aiheutuvia niin kunnallis yhteisö kuin kiinteistöverotulojen viivästymisiä se on hyvä keino tukea mutta totta kai lisää tarvitaan on myös selvää kuten monet edustajat täällä ovat viisaasti todenneet että kuntien taloudellinen tilanne on ollut hyvin vaihteleva myös ennen koronaa siksi tämä koronaisku suuntautuu voimakkaammin jo valmiiksi heikolla taloudellisella pohjalla

hallintovaliokunta myös toteaa viisaasti että maksujärjestelyjen aiheuttama verotulomenetys on vain osa kriisin aiheuttamasta kuntien verotulojen laskusta tämä epidemia aiheuttaa kuntien verotuloihin merkittävän pudotuksen mutta myös kasvua kuntien menoihin sekä menetyksiä esimerkiksi maksu ja vuokratuloihin puhemies nyt ehdotettu kompensaatio ei korvaa kunnille näitä koronaepidemian aiheuttamia muita taloudellisia vaikutuksia tai kuntatalouden heikkoa yleistä tilaa tämän vuoksi kunnat tarvitsevat merkittäviä muita kompensaatioita ja tukitoimia tämän läpikäymiseen hallitus onkin jo linjannut seuraavia askelmerkkejä näitä ovat niin toukokuun kolmas lisäbudjetti kuin myös elokuun budjettiriihi

puhemies tässä on hyviä puheenvuoroja käytetty siitä miten miten nyt on tultu vastaan kuntia ja oikein hyvä niin tätä pitää tukea aivan niin kuin tässä edeltäjäkin edustaja kivisaari käytti hyvän puheenvuoron niin niin ei tässä vielä kaikki varmasti tätä tarvitaan vielä jatkossakin itsekin totean vain sen kun olen tuolla kuntapäättäjänä että kuntatalous on jo aikaisemmin ollut hyvin vakava ja tämä koronahan tulee sitä sen kuin pahentamaan tästä puhuin jo aikaisemmassa istunnossa mutta nyt ihan vain totean sen että kuudes neljättä julkaistiin perinteinen peruspalvelujen tila kaksituhattakaksikymmentä raportti se on sellainen perinteinen arvio siitä missä peruspalveluissa tällä hetkellä mennään peruspalveluthan ovat niitä kunnan perinteisiä palveluja jotka kunta tuottaa

se ilmestyy vuosittain aina arvioidaan sitä missä mennään peruspalvelujen suhteen peruspalveluthan ovat juuri niitä palveluja joita joka ikinen kuntalainen tarvitsee välttämättä ei edes huomaakaan miten niitä kaikkia aina tarvitseekaan se on vähän kuin sosiaaliturva että kun kysytään ihmisiltä oletko sosiaaliturvan piirissä niin hän sanoo että en ole ikinä tarvinnut sosiaaliturvaa kun meistä jokainen kuitenkin on jonkun sosiaaliturvan piirissä elämänsä aikana ollut peruspalvelut ovat myöskin sellaisia että kaikki tarvitsevat niitä esimerkiksi koulutus on yksi peruspalvelu no mitä tuossa peruspalvelujen tila raportissa sanottiin siellä todettiin tämä että että väestön ikääntyminen tulee haastamaan peruspalveluja aikamoisesti siitähän me olemme täällä paljon puhuneet että väestön ikääntyminen tuottaa paljon palvelutarpeita ja niin pitää ollakin koska meidän täytyy vastata niiden henkilöitten palvelujen tarpeeseen jotka ovat tämän maan rakentaneet se haastaa myöskin henkilöstön saatavuutta tässä raportissa todetaan raportissa puhutaan myös nuorisotyön merkityksestä nuorten syrjäytymisen estämisessä kun ajatellaan että meillä on noin kuusikymmentätuhatta nuorta joiden on arvioitu syrjäytyneen tai olevan sen uhan alla niin on tosi tärkeää että tässäkin raportissa se nuorisotyö nostetaan laaja alaisesti esiin raportissa sanotaan myöskin että liikuntapalvelujen tarve tulee monipuolistumaan joo kyllä aivan varmasti uusia liikuntaharrastuksia on ja erilaisia harrastuksia pitää nuorilla ja kaikenikäisillä olla se on hyvä liikunta jos mikä nostaa kansan terveyttä ja siinäkin suhteessa se on kuin pankkiin laittaisi rahaa kun näitä palveluja laittaa eteenpäin

täällä puhutaan digitaalisista kirjastopalveluista niiden tarve tulee arvioiden mukaan kasvamaan samoin monipuolisten kulttuuripalvelujen tarve kulttuurihan on yksi sellainen joka tuo sitä hyvinvointia varhaiskasvatus ja perusopetus ovat muutoksessa todetaan raportissa se liittyy siihen että meidän ikäluokkamme pienenevät ja se ensisijaisesti tietysti näkyy siellä varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa sitten on paikkakuntia joissa lasten määrä todella tulee laskemaan suhteessa aikaisempiin tilanteisiin ja se sitten juuri aikaansaa sen kuinka paljon niitä peruspalveluja pitää tuottaa nimenomaan tälle ikäryhmälle pitäisikö niitä ruveta tekemään entistä enemmän kuntien yhteistyönä lukiokoulutus ja ammatillinen koulutus ovat sitten niitä

tämä ikäluokkien pieneneminen tulee näkymään viiveellä kyllä täällä aika niin kuin madonluvut taas kerrotaan tässä raportissa raportissa

hyvää evästystä taas meille päättäjille no mitä tulee näihin koronan vaikutuksiin niin tässä on niistä todettu jo hyvinkin paljon nostan vain esille nämä terveydenhuollon kustannukset nimenomaan perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kustannukset nyt tällä hetkellä kun on varauduttu siihen niin menee tähän varautumiseen ja sitten menee tietysti koronan hoitoon mutta sitten meillä on vielä jäljellä kaikkien muittenkin sairauksien hoito itse olen esittänyt jo huoleni siitä että nyt ei pitäisi alasajaa kiireetöntä ja muuta kiireellistä kuin koronapotilaitten hoitoa nyt pakkaa olla että kunnissa on alasajettu kiireetön ja kiireellinen hoito siitä syystä että odotellaan niitä koronapotilaita ja sehän on aivan väärä väärä ajattelu pitäisi pitää kaikki palvelut sitten kuitenkin vielä voimassa muuten meillä on pitkäaikaissairauksista todella todella todella iso summa maksettavana kun mielenterveysongelmat päihdeongelmat kun kun esimerkiksi sydän ja verisuonisairauksien syöpäsairauksien dementian masennuksen mielenterveysongelmien ja ja esimerkiksi diabeteksen ongelmat pahenevat jos me emme niitä hoida tälläkin hetkellä toinen tärkeä asia kunnille tulee olemaan yritysten tukeminen jotta yritykset pysyvät pystyssä ja tuovat niitä työpaikkoja kuntiin se on se kuntien

hallintovaliokunta teki yksimielisen mietinnön mutta kiinnitettiin yksimielisesti myös huomiota tähän että sitten kun lähdetään kehysriiheen menemään eteenpäin ja ja myös tämän päätöksen turvin niin kuntien menetykset on aidosti korvattava ne aidot menetykset ja ja katsottava että kuntia myös kohdellaan tässä tasapuolisesti koronan vaikutuksistahan on todella vaikea arvioida mitä ne kuntakentällä aiheuttavat itse olen omassa kunnassani valtuuston puheenjohtajana ja maakunnassa maakuntahallituksen puheenjohtajana ja niitä skenaarioita pohditaan siellä joka tasolla ja mietitään että mihin ollaan menossa ei varmasti voida tietää koska ei tiedetä tässä salissa eikä tiedetä missään muuallakaan maailmassa mihin korona kunnat vie siellä perheiden tilanne siellä on koulutuksen tilanne lasten tilanne siellä on työttömyystilanne siellä on yritysten tilanne ja kaikki nämä kasaavat niitä kunnille tulevia epävarmuustekijöitä minä olen saanut aika paljon nyt palautetta kuntajohtajilta toki omasta maakunnastani omasta vaalipiiristäni mutta myös ympäri suomea ja kuntajohtajat ovat kovasti pohtineet sitä mitkä tulevat sitten siellä tulevassa lisäbudjetissa olemaan jakoperusteet kunnille kun lähdetään miettimään näitä kuntien tulevia jakoeriä onko se kunnan koko onko se mahdollisesti kuntaverotulokertymät vai mikä se on siellä on vähän huoli siitä kohdellaanko sitten erikokoisia kuntia tasa arvoisesti koska pienessä kunnassa sanotaanko kolmesataatuhatta on aika paljon enemmän kuin suuressa kunnassa suhteessa

voin kertoa esimerkiksi omasta kunnastani että jos jos siellä kompensaation määrä on vaikka kolmesataatuhatta ja todellinen menetys on yhdeksänsataatuhatta niin se sitten jatkovalmistelussa ja

kaiken kaikkiaan hallintovaliokunta oli tässä asiassa erittäin yksimielinen ja huoli on varmasti

arvoisa herra puhemies perustuslakivaliokunnasta on valmistunut mietintö valmiuslain nojalla annetusta asetuksesta joka koskee työsuhteen ehdoista poikkeamista muun muassa sosiaalitoimessa ja terveydenhuollossa valiokunta ehdottaa että asetusta ei kumota kyseessä on siis valmiuslain nojalla annettu niin soveltamisasetus eduskunnalla on tällaisten asetusten suhteen jälkitarkastusoikeus eli eduskunta päättää onko asetus kumottava asetuksessa on kyse palvelusuhteen ehdoista poikkeamisesta ja irtisanomisoikeuden rajoittamisesta asetusta sovelletaan terveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa pelastustoimessa hätäkeskustoiminnassa sekä poliisitoimessa työskentelevään henkilöstöön asetus on käytännössä samansisältöinen kuin aikaisempi valmiuslain nojalla annettu asetus samasta asiasta

sekä suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden huomioon ottamista valiokunta tarkastelee välttämättömyyden kannalta myös kysymystä toimivaltuuksien käytön lopettamisesta valmiuslain mukaanhan poikkeusolojen päättyessä on valmiuslain soveltaminen lopetettava samoin jonkin valmiuslain säännöksen soveltamisedellytyksen lakatessa käyttöönotto tai jatkamisasetusta on vastaavasti muutettava valtioneuvoston on valiokunnan mukaan seurattava tarkkaan valmiuslain ja siinä säädettyjen valtuuksien käytön soveltamisedellytysten täyttymistä sekä soveltamisessa mahdollisesti havaittavia ongelmia perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota siihen että tulee arvioida myös mahdollisuuksia luopua valmiuslain nojalla annettujen asetusten soveltamisesta valiokunta korostaa että tällaista arviota samoin kuin yksittäisten toimivaltuuksien vaikuttavuuden arviointia varten valtioneuvostolla tulee olla riittävän täsmällinen tilannekuva valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien soveltamisesta myös kunnissa ja yksityisellä sektorilla

puhemies kiitoksia perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle valiokunnan mietinnön esittelystä ja siitä lopputulemasta että soveltamisasetusta ei kumota vaan sitä jatketaan edellisellä viikolla käsittelimme lähetekeskustelussa näitä asetuksia ja myöskin sitä missä suhteessa perustuslain näkökulmiin näitä asetuksia tulee soveltaa on todellakin äärimmäisen tärkeää että perustuslakivaliokunta on tällä tavalla huolellisesti tätä välttämättömyyttä käynyt läpi ja niin kuin puheenjohtaja totesi

ja ajankohtainen tilannekuva on äärimmäisen tärkeä mutta tässä tilanteessa kun tähän virukseen liittyy paljon myös sellaista mitä emme vielä tiedä ja kun tuolta maailmalta koko ajan tulee viestejä esimerkiksi viruksen itämisajasta tai sen säilymisajasta tai

missä laajuudessa joudumme sitten kenties näitä asetuksen antamia mahdollisuuksia soveltamaan niin ne todellakin on parempi olla ikään kuin siellä varmuudeksi olemassa kuin sitten että me huomaisimme että nyt meillä ei olekaan mahdollisuutta esimerkiksi terveydenhuoltohenkilökunnan kohdalla saada resursseja lisää tai tai sitä mahdollisuutta että että erilaisissa työaikajärjestelyissä ja muissa voitaisiin poiketa siinä mielessä parempi varautua pahimpaan etenkin kun on kysymys tällaisesta epidemiasta jossa on vielä niin paljon sellaista mitä emme ole perin juurin pystyneet selvittämään kiitoksia valiokunnalle jälleen kerran hyvästä ja ripeästä työstä
arvoisa puhemies tässä jatketaan nyt niiden toimivaltuuksien käyttöä joiden kautta niin yksityiset kuin julkiset työnantajat voivat puuttua merkittävällä tavalla työntekijöiden oikeuksiin taukoihin lepoaikoihin lomiin jopa irtisanoutumisiin moni näillä aloilla on jo valmiiksi kuormittunut ja siksi onkin todella tärkeää tietysti että tässä toimitaan huolellisesti ja kaikki keinot käytetään jotta saadaan taattua työntekijöiden oikeuksien toteutuminen

lastenhoidon järjestäminen työvuoron ajaksi voi osoittautua hyvinkin haastavaksi siten ennakointi on aivan keskeinen osa varsinkin kun puhutaan tällaisista työntekoon ja keskeisiin ammattiryhmiin liittyvistä toimivaltuuksista

kuinka paljon ollaan saatu ihmisiä töihin jo ihan tavallisten toimivaltuuksien tavallisten menettelyjen nojalla ja kuinka todennäköistä on että ihmisiä joudutaan velvoittamaan töihin mitkä ovat niitä olosuhteita jotka johtaisivat siihen että ihmisten lomiin lepoaikoihin ja muihin oikeuksiin joudutaan puuttumaan

miltä näyttää sellainen perustelumuistio jonka pohjalta on niin helppoa kuin mahdollista päättää että toimivaltuuksia voidaan poikkeuksellisesti lisätä esimerkiksi työnantajille ja nyt olisikin hyvä että mahdollisimman laajasti edettäisiin kohti näitä hyviä käytäntöjä näin onkin varsin lyhyessä ajassa tapahtunut ja siitä on tietysti syytä valtioneuvostoa kiittää mutta kehittämisen varaa edelleen on kuten mietinnössä tuodaan esiin ja nyt nyt olisi syytä jatkaa sitä hyvää kehittämistyötä jotta saadaan taattua ihmisten perusoikeudet mahdollisimman kattavasti ja perusteellisesti tässä kuitenkin luodaan ennakkokäytäntöä sen suhteen miltä näyttää valmiuslain soveltaminen ja on tärkeää myös sen tähden toimia todella huolellisesti

arvoisa herra puhemies kiitän valiokuntaa hyvästä käsittelystä on käyty perusteellisesti läpi ja valiokunta teki tähän näitä huomioita jotka otetaan sitten huomioon jos asetuksen voimassaoloa joudutaan joudutaan epidemiatilanteen vuoksi jatkamaan uudella asetuksella on hyvä että käydään vuoropuhelua myös perustuslakivaliokunnan kanssa näitä näkökulmia voidaan hyödyntää sitten myös jatkossa siellä todettiin että tämän asetustekstin mukaan vuosilomia ja työ ja lepoaikoja koskevien poikkeusten käyttäminen edellyttää että se on tarpeen koronavirusepidemian vuoksi ja että tästä muotoilusta ei valiokunnan mielestä käy riittävästi ilmi se että muutosten tarkoituksena on nimenomaan turvata terveydenhuollon ja muiden yhteiskunnan keskeisten toimintojen riittävä toimintakyky näiden poikkeustoimien säätelyn lähtökohta ja valtuuksien käyttöönotto on mahdollista vain jos normaalit lainsäädäntökeinot eivät riitä turvaamaan toimintoja toinen huomio täällä oli sitten terveydenhuollon ja sosiaalitoimen osalta että tehdään tarkemmin selkoa kun tästä henkilöllisestä soveltamisalasta sitten päätetään ja että tämä siinä asetuksen perustelumuistiossa kävisi ilmi tältä osin tätä selvitystyötä tehdään asianomaisten hallinnonalojen kanssa eli stm ja sisäministeriö tekevät tätä se se on nimenomaan siellä ja se tieto on sieltä sitten saatavissa stm on jo nykyisellään ohjeistanut asetuksen henkilöllisestä soveltamisalasta sitten oli myös huomio siitä että olisi tässä perustelumuistiossa hyvä esittää vaikutusarvioita ja vaihtoehtoisten toimenpiteiden mahdollisuuksia sekä hyöty haitta punnintaa tässä vaiheessa epidemiaa tämä kaikki

näiden poikkeusmahdollisuuksien käyttö on ollut hyvin rajallista aivan kuten täällä todettiin niin tämän asetuksen voimassaolon pysyminen on myös tämän tilanteen ennakoimattomuuden kannalta ihan välttämätöntä ja nämä asetuksessa käytetyt toimenpiteet ovat valmiuslain mahdollistamia eli niitä ei muissa tilanteissa muutoin voi käyttää sitten vielä oli huomio että valiokunta edellytti asetuksen toimivuuden ja voimassaolon edellytysten seurantaa tähän tullaan järjestämään seuranta asianomaisten hallinnonalojen toimesta uskon että siellä on jo stmn toimesta tämä käynnistynytkin koska se pitää siellä olla missä missä tämä toiminta on

minä olen siis ehdottomasti näiden kannalla kun vielä korostitte tuossa että nämä ovat ihan niitä viimesijaisia toimia että kaikki muut ensin tehdään mutta minä olen pohtinut nyt paljon tätä itsekin tuolla sairaanhoitopiirin hallinnossa mehän olemme käynnistäneet nyt sen että leikkaussalista ja leikkausanestesiaa osaavista me koulutamme tehohoitoon väkeä kaikkien niiden jotka nyt pystyvät siirtymään sinne nopsasti koulutus on nyt jo aloitettu mutta mehän tarvitsemme nyt sen lisäksi että me otamme sieltä sisältä siirrämme toisiin paikkoihin myös sinne tilalle väkeä me tarvitsemme varahenkilöstöä me tarvitsemme tämän varahenkilöstön laajentamista ja sitten me tarvisemme näitä työvelvoitteita todennäköisesti niitä saatetaan joutua käyttämään vielä no tässähän on on systeemi se että näihin työvelvoitteisiin velvoitetta voi käyttää kaksi viikkoa ja sitten yhden kerran voi uusia sen se on se on varmasti järkevää ja ja nämä henkilöthän sijoitetaan vain sellaisille paikoille missä he pystyvät olemaan ja kun on lyhytaikainen se keikka niin pitää tietysti olla lyhyt se perehdytyskin koska ei voi koko keikkaa käyttää perehdytykseen mutta nyt minä olen pohtinut kovasti sitä miten on varauduttu alueilla että sitä henkilöstöä oikeasti on ja osaavaa henkilöstöä esimerkiksi erikoissairaanhoitoon varsinkin kun väkeä joudutaan siirtämään paikasta toiseen no meillä varmasti on varahenkilöstö sitten meillä on käytettävissä varmasti juuri näitä eläkkeelle jääneitä sitten meillä saattaa olla käytettävissä siis teoriassa henkilöitä jotka ovat toisella alalla esimerkiksi kaupoissa he ovat lähteneet terveysalalta käyneet terveysalan koulutuksen ja kun he sitten ovat menneet toiselle alalle niin nyt voikin käydä niin että heidät lomautetaan ja he ovat kiinnostuneita tulemaan sille entiselle mihin ovat kouluttautuneet eli terveysalalle mutta hehän tarvitsevat koulutusta ja se ei olekaan ihan niin yksinkertaista että ajatellaan että no me perehdytämme nyt sellaisen henkilön joka on ollut jonkin aikaa pois siltä alalta

tekemässä tästä kirjallista kysymystä ministerille miten varmistetaan että esimerkiksi terveysalan organisaatioiden ja ammattikorkeakoulujen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyönä käynnistettäisiin nyt jo tällainen koulutusohjelma lyhytaikainen täsmäkoulutus niille jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan sellaisissa tilanteissa jos tarvitaan me olemme esimerkiksi etelä pohjanmaan sairaanhoitopiirissä nyt tehneet kartoitusta onko meidän talon ulkopuolella henkilöitä jotka ovat kiinnostuneita tulemaan takaisin me saamme ne selvitykset tässä nyt

tällaisen pilotin tekemiseen joka skaalattaisiin sitten koko suomeen koska kun minä nyt olen tehnyt muutamia pistokokeita eri paikkakunnille niin eipä ole käynnistetty vielä tällaisia koulutuksia me olemme kyllä käynnistäneet sairaaloissa ja alkaneet kouluttaa sitä omaa omaa porukkaa siirtymään mutta emme tällaista että me olisimme kouluttamassa sitä porukkaa joka on siellä ulkopuolella ja minulla olisi tähän ihan selvä speksi miten tämä pitäisi hoitaa mutta me tarvitsisimme siihen mielestäni ja minä uskon että ministeri haatainen olisi oivallinen ministeri sitä kannustetta antamaan

otan kopin tästä ehdotuksesta edustaja risikolla on hyviä ajatuksia niistä huokuu kyllä se kokemus mikä on aiemmista aiemmista työtehtävistä minä olen itsekin tätä miettinyt että tässähän mennään stmn reviirille ja ja sairaanhoitopiireihin ja kuntiin siellä pitäisi nyt juuri tehdä näitä toimia ennakoivasti jo oman henkilöstön kanssa ja siellä niitä myös tehdään

julkisuudessa oli esimerkkinä finnairin lentohenkilöstö jossa on tiedämme myös sairaanhoitajakoulutuksen saaneita paljon ja osa heistä on tulossa takaisin mutta me tiedämme myös kuinka nopeasti terveydenhuollossa asiat menevät eteenpäin ja ammattitaito ei pysy yllä

sitten nämä varahenkilöstöjärjestelyt ja se että sinne rekrytoitaisiin enemmän ihmisiä se on yksi hyvä tapa jolla myös näitä alan ulkopuolelle alan ulkopuolelle siirtyneitä voitaisiin saada ja sitten kouluttaa ja hehän voivat olla sitten sellaisissa perustehtävissä joissa perustehtävissä joissa selviytyvät ja sitten samanaikaisesti siellä työtä tehdessään heitä koulutetaan niihin vaativampiin koska siellä on erikoistuneita aloja joissa pitää täsmentää ja ja pistää ajan tasalle osaamista eli tämä on oikein hyvä hyvä ajatus ja ja otan sen ministeri anderssonin kanssa esille

olen pohtinut sitä että kun on tämä työvelvoite niin silloinhan pitää myös varmistaa se osaaminen koska mehän emme voi ketä sattuu pistää mihin sattuu ja terveydenhuollossakin menee niin nopeasti esimerkiksi lääkepuoli minä ymmärrän oikein hyvin ettei ole tarkoituskaan että ne jotka työvelvoitetaan pistetään sitten ihan mihin sattuu ei tietenkään se on potilasturvallisuuskysymys mutta mielestäni potilasturvallisuus edellyttää nyt sitä että tässä on myös koulutusjärjestelmä mietittynä minä olen miettinyt semmoista että se olisi tällainen koulutus opinahjojen ja ja näitten sote alan organisaatioiden yhteinen se voisi olla viikon kahden mittainen tällä hetkellä tilanne on tietenkin se että kovin isoja ryhmiä ei voi kouluttaa ne ovat pienryhmiä mutta esimerkiksi tällä hetkellä kun sairaaloissa odotellaan niitä potilaita meillä on myöskin sillä lailla että eivät kaikki hoitajat ole ihan täystyöllistettyjä joten heitä voisi käyttää siinä kouluttajina myös sitten tässä on aika hyvä areena nyt kyllä ja hyvä mahdollisuus näyttää myöskin suomen malli tämäntyyppisestä toiminnasta että meillä polkaistaan heti tämäntyyppinen koulutus ja ja mielelläni autan autan siinä koska me olemme jo pohtineet tuolla etelä pohjanmaalla että me käynnistäisimme tällaisen olen vähän selvitellyt sitä olisiko tällaista kehittämisrahaa

pilotin tekoa varten sitä totta kai se pitäisi skaalata sitten koko yhteiskuntaan mutta että oltaisiin valmiita siihen

arvoisa herra puhemies perustuslakivaliokunnan arvioitavana on valmiuslain pykälän kolmannen kohdan ja sadannenyhdeksännen pykälän momentin nojalla annettu valtioneuvoston asetus asetuksessa säädetään varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista asetuksen mukaan kunta voi luopua varhaiskasvatuksen järjestämisvastuusta jos lapsen vanhemmat tai muut huoltajat voivat järjestää lapsen hoidon muutoin asetuksen mukaan perusopetuslaissa tarkoitetulla opetuksen järjestäjällä ei ole velvollisuutta järjestää perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta tai muuta toimintaa lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen järjestämispaikassa säännös mahdollistaa myös poikkeamisen opetuksen laajuuden osalta

siinä valittujen keinojen välttämättömyyttä asetuksen sääntely perustuu yli kaksi viikkoa vanhaan tilannekuvaan perustuslakivaliokunnan mielestä asetuksen perustelumuistio ei tarjoa riittävää tietopohjaa rajoituksen jatkamisen välttämättömyyden arviointiin perustuslakivaliokunnan saaman selvityksen mukaan perustelumuistion puutteista huolimatta epidemian tässä vaiheessa on vielä arvioitavissa että päiväkotien ja oppilaitosten sulkeminen on edelleen ainakin jossain määrin tehokas keino hidastaa vaarallisen tartuntataudin leviämistä valiokunnan mielestä merkityksellistä on myös että varhaiskasvatusta lukuun ottamatta kyse ei ole opetuksen lakkaamisesta vaan pääosin siirtymisestä lähiopetuksesta etäopetukseen valiokunnan mielestä sääntely on pääosin asianmukaista saadun selvityksen valossa välttämätöntä ja sen verran lyhyt voimassaoloaika huomioiden myös oikeasuhtaisuusvaatimuksen mukaista perustuslakivaliokunta korostaa perustuslain pykälän yhdenvertaisuussäännöksen ja lasten oikeuksien yleissopimuksen sekä vammaisten oikeuksien yleissopimuksen takia tarvetta huolehtia varsinkin oppivelvollisuuttaan suorittavien lasten ja nuorten tosiasiallisesta yhdenvertaisuudesta rajoitusten toimeenpanossa on kiinnitettävä erityistä huomiota oppimisen ja koulunkäynnin tuen toteutumiseen varsinkin haavoittuvassa asemassa ja lastensuojelutoimenpiteiden tarpeessa olevien lasten ja nuorten osalta perustuslakivaliokunta kiinnittää valtioneuvoston huomiota sivistyksellisiä oikeuksia koskevien perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta lisäksi siihen että kirjastot on suljettu valiokunnan mielestä on selvää että puuttuva mahdollisuus lainata oppikirjoja ja ja muuta opiskelumateriaalia lainaamisen maksuttomuuteen perustuvasta kirjastosta johtaa myös perustuslain kuudennentoista pykälän momentissa jokaiselle turvatun oikeuden saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti varattomuuden estämättä myös muuta kuin perusopetusta yhdenvertaisen toteutumisen heikkenemiseen valtioneuvoston on syytä selvittää keinoja opiskelijoiden tosiasiallisen yhdenvertaisuuden parantamiseen tässä suhteessa asetuksessa ei ole säännöksiä kouluruokailusta perustuslakivaliokunnan mukaan valtioneuvoston on ollut seurattava tarkkaan valmiuslain ja siinä säädettyjen valtuuksien käytön soveltamisedellytysten täyttymistä sekä soveltamisessa mahdollisesti havaittuja ongelmia myös kouluruokailun osalta valiokunta painottaa tarvetta perusoikeuksien toteutumisen varmistamiseen myös asianmukaisella ohjeistuksella
arvoisa puhemies kiitoksia jälleen kerran valiokunnan puheenjohtajalle hyvästä ja selkeästä asian esittelystä myös tämän asetuksen kohdalla on varmastikin syytä jatkaa asetuksen voimassaoloa mutta valiokunnan puheenjohtaja kyllä hyvin nosti esille että näistä asetuksista joita tässä nyt tänään päätämme jatkaa tämä on todennäköisesti se jonka kohdalla ehkä ensimmäiseksi tulee pohdittavaksi että olisiko tämä mahdollisesti sitten jossakin vaiheessa lähdettävä kumoamaan viittaan tässä nyt lähinnä siihen mitä muissa pohjoismaissa tällä hetkellä tapahtuu ja myöskin siihen minkälaista tietoa nyt taudin suhteen olemme saaneet elikkä kun alkuvaiheessa olimme hyvinkin vakuuttuneita siitä että lapset ja nuoret toimivat erityisesti tämän taudin levittäjinä niin tuntuu että tällä hetkellä ehkä ollaan tultu vähän toisenlaiseen arvioon tästä asiasta tietysti tärkeää on se että valiokuntakin on kiinnittänyt huomiota tähän kouluruokailuasiaan kentältä tulee nyt aika lailla palautetta siitä että että ohjeistus on osittain epäselvää ja sekavaa joissakin kunnissa on lähdetty asiaa käsittelemään ikään kuin tämmöisenä toimeentulotuen jatkeena ja lähdetty jopa kyselemään vanhempien tulotietoja ja muita vastaavia elikkä tässä kohtaa nyt toivoisi että opetushallituksen puolelta tulisi äärimmäisen selkeät ohjeet muistaakseni olin näkevinäni opetusministerin tviitin jossa hän puhui suosittamisesta vahvasta suosittamisesta kouluruokailun järjestämiseen minä luulen että kunnissa nyt tällä hetkellä kaivattaisiin ihan semmoisia rautalankaohjeita tämän asian suhteen sen verran paljon paljon tätä palautetta tulee ja myöskin sitten kunnissa on päädytty hyvinkin erilaisiin ratkaisumalleihin tämän kohdalla toinen asia mihin on valiokunnassakin hyvin kiinnitetty huomiota liittyy kirjastoihin ja nimenomaan siihen millä tavalla kirjastot tukevat opetusta ja esimerkiksi sitä että henkilöllä on mahdollisuus myös muuhun kuin perusopetukseen silloin tullaan siihen millä tavalla oppimateriaalin saaminen on mahdollista ja on hyvä että tämä asia on nostettu esille

luulen että kirjastolaitoksen sulkeutumisella on kyllä muutoinkin tällä hetkellä yhteiskunnassa näkyviä signaaleja esimerkiksi sellaisten henkilöitten kohdalla joilla itsellään ei ole nettiä tai tietokonetta ja monet ovat käyttäneet kirjastojen palveluita siltäkin osin sitten asioitten hoitamiseen nyt kun vielä erityisesti sanotaan yhteiskunnassa että mahdollisimman moni hoitaisi näitä asioita etänä niin se on koko lailla vaikeaa kun meillä ei ole tämäntyyppisiä palveluja meillä suomessa taas yhteiskuntana ollaan siinä vaiheessa että tällaisia nettikahviloita joita monissa maissa on ei meillä juurikaan edes ole ollut ja nekinhän tietysti tässä tilanteessa joka tapauksessa olisivat olisivat kiinni elikkä meillä ei juurikaan ole sellaisia paikkoja missä henkilöt voisivat sitten mennä käyttämään näitä it palveluita julkisissa tiloissa ilman ilman kuluja arvoisa puhemies on todellakin tärkeää että tätä edelleen jatketaan mutta tämän asetuksen kohdalla erityisen tärkeää on nyt seurata sitä millä tavalla tämä tilannekuva kehittyy ja missä vaiheessa tästä säätelystä sitten voidaan

arvoisa puhemies tässä muun muassa edustaja kivisaari on moneen otteeseen puhunut turnauskestävyydestä ja ja paine on kyllä kieltämättä kova monessa kodissa joskin myös kouluissa lapsen ja lapsen osaamisen ja hyvinvoinnin tulee aina olla keskiössä mutta myös sillä jos vanhemmat voivat huonosti on kyllä merkityksensä lomautukset ja työttömyys kasvavat valitettavasti ja tästä on kyllä syytä olla huolissaan että mitä tapahtuu kodeissa on täysin ymmärrettävää jos se osuus joka on koulussa lähiopetuksessa tulevaisuudessa että yhä useampi lapsi on koulussa tulevaisuudessa tai toukokuussa tässä turvallisessa paikassa se on ihan ymmärrettävää opettajien suunnalta on tullut suurta huolta siitä siitä millä tasolla oppilaiden osaaminen on sitten tulevaisuudessa kun he palaavat kouluun joskin he ovat olleet mukana tässä etäopetuksessa olen ymmärtänyt että hallitus tuo kolmanteen lisätalousarvioon näihin koulutuksen tukitoimiin rahoitusta ja tämä on kyllä todella todella hieno juttu haluan nostaa esille koskien toisen asteen koulutusta myös että kentältä on tullut kanssa vähän sellaista palautetta että miten on näitten todistusten kanssa esimerkiksi käytännön opiskelijoille hitsaajille ja rakentajille kun ei sitä lähiopetusta saa olla tulee olla paremmat juuri nämä selkeät ohjeet ovat todella tärkeitä että tulkitaan samalla tavalla koulutuslaitoksissa mutta myös kunnissa muun muassa kunnista on tullut palautetta että halutaan hallintopäätösmalleja että niitä on kaivattu elikkä asetus kyllä tulee hyväksyä nyt tässä ei kumota mutta kuten tässä tuli esille aikaisemmin näen että tämä on ehkä kuitenkin näistä jotka nyt tänään tänään käsitellään

arvoisa herra puhemies vaikka koti on edelleen monelle lapselle paras turvapaikka liian monelle lapselle vain kotoa pakeneminen luo turvan joillekin lapsille kotona oleminen on tällä hetkellä suurempi riski kuin virus näin kirjoittaa psykologi maaret kallio blogissaan yhdistyneiden kansakuntien lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus velvoittaa meitä turvaamaan lapsille oikeuden suojeluun ja huolenpitoon osuuden yhteiskunnan voimavaroista ja oikeuden osallistua itseään koskevaan päätöksentekoon ja yhteiskuntaelämään päätöksissä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu perustuslakivaliokunta painottaa että lapsen etua on harkittava yksittäisen lapsen kannalta tapauskohtaisesti ja tilannekohtaisesti myös poikkeusolojen sääntelyn soveltamisessa valtioneuvosto on päättänyt jatkaa koulujen etäopetusta toukokuun kolmanteentoista päivään saakka nyt meillä on etäopetuksesta jonkinmoinen kokemus kokonaisuus on toiminut yllättävänkin hyvin vaikka koulujen ja opettajienkin digiosaamisen erot ovat samalla tulleet päivänvaloon jospa se on monelle uuden alku muitakin haasteita on ollut valmiuslain jatkosoveltamisasetus on nyt jälkitarkastuksessa täällä eduskunnassa perustuslakivaliokunta ehdottaa että asetusta ei tarvitse kumota on syytä pohtia toteutuuko lasten oikeuksien sopimus kaikkien lasten kohdalla myös etäopetuksen aikana perustuslakivaliokunta kiinnittää huomiota myös vammaisten henkilöiden oikeuksien sopimuksen toteutumiseen tämäkin sopimus on voimassa myös poikkeusoloissa kaikkien lasten oppivelvollisuudesta tulee huolehtia yhdenvertaisesti haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja lastensuojelun piirissä olevien lasten tilanteeseen tuleekin kiinnittää erityistä huomiota psykologi maaret kallio jatkaa blogissaan näin jollekin lapselle koti voi olla vaarallisempi paikka kuin korona vaara onkin kotien seinien sisäpuolella poikkeusoloissa tunnelma voi tiivistyä riskialttiiksi myös sellaisissa kodeissa joissa väkivallan vaaraa tai päihteiden ongelmakäyttöä ei ole aikaisemmin esiintynyt jos emme pääse vaikuttamaan tähän lasku voi olla jälkikäteen suuri ensi ja turvakotien liiton asiantuntija johanna linner matikka on todennut että virus on pistemäisesti hankala mutta perheväkivalta vaurioittaa sata prosenttisesti a klinikan päihdeylilääkäri kaarlo simojoen mukaan seitsemänkymmentäseitsemän prosenttia alkoholista juodaan suomessa normaalistikin kotona joka neljäs lapsi on kokenut vanhempiensa alkoholinkäytön pelottavana mutta nyt yhä useampi aikuinen rauhoittaa itseään alkoholilla alkoholin myyntiluvut ovatkin kasvaneet nyt poikkeusoloissa on hyvä että tässä asetuksen perustelumuistiossa arvioidaan myös koulujen poikkeusolojen ja rajoitusten kielteisiä vaikutuksia oppimistulokset voivat heikentyä jonkun kohdalla opinnot voivat pitkittyä sosiaaliset ongelmat lisääntyä voi syntyä eriarvoisuutta oppilaiden välille haitat voivat kasaantua heikossa asemassa oleville lapsille ja nuorille esimerkiksi oppimisvaikeuksista kärsiville perustuslakivaliokunta toteaa että tällaiset haittavaikutukset lisääntyvät poikkeusolojen pitkittyessä on hyvä että asetukseen on lisätty esimerkiksi tuen toteuttaminen mahdollisuuksien mukaan niille ammattikoululaisille jotka eivät selviä ilman erityistä tukea arvoisa herra puhemies terveyden ja hyvinvoinnin laitos on arvioinut että rajoitustoimet ovat välttämättömiä toukokuun loppuun saakka koska tautitilanne on kuitenkin ennalta arvaamaton ja muuttuu koko ajan toivon että tilannetta seurataan jatkuvasti ja se arvioidaan vielä uudelleen ennen kuin hallitus päättää miten koulutyö jatkuu toukokuun puolenvälin jälkeen toivon henkilökohtaisesti samaa kuin ministeri andersson tänään kyselytunnilla että koulutyön

rajoitusten purkamiset alkaisivat koulussa pienimmistä koululaisista on syytä harkita ja tutkia myös koulujen avaamista alueittain tai vyöhykkeittäin tautitilanteen ja turvallisuuden mukaan miksi toivon näin jos palaamme normaaleihin koulun arkirutiineihin ennen kesää se voisi parantaa monen elämänhallintaa ja elämän tervettä rytmiä myös vanhemmat voisivat hengähtää ennen kesälomaa ja palata töihinsä mahdollisuuksien mukaan tämä voisi olla myös tarpeellinen tsekkauspiste niiden lasten kohdalla joihin on ollut haastavaa pitää yhteyttä etäopetuksen aikana tilanne toimisi myös tsekkauspisteenä jossa katsottaisiin erityistä tukea tarvitsevien lasten tilanne etäopetuksen jäljiltä voitaisiin poimia putoamassa olevat ja syrjäytymisvaarassa olevat lapset vahvempien tukitoimien piiriin tässä olisi hyvä tehdä eri alojen ammattilaisten moniammatillista yhteistyötä on tärkeää valmistella kriisistä ulospääsyä mahdollisimman laaja alaisesti kiitän hallitusta ja opetusministeriä valmisteilla olevasta laajasta lasten ja nuorten tukipaketista tähän liittyen

kunnioitettu herra puhemies perustuslakivaliokunta on tapansa mukaan tehnyt kelpo työn ja sen pohjalta muutama huomio peruskoulujen ja koko koulutuskentän etäopetusjärjestelyiden jatkaminen on ilman muuta perusteltua kuitenkin opetus tulisi poikkeusoloissakin toteuttaa mahdollisimman hyvin jotta syyslukukaudella olisi vähemmän tarvetta tukitoimiin etäopetus kuten edustaja kinnunenkin totesi on myös synnyttänyt huolen lapsista jotka eivät osallistu etäopetustehtävien tekemisiin tai ylipäätään perheistä joihin ei ole saatu yhteyttä koulusta tällaiseen ilmoittamattomaan ilmoittamattomaan koulupoissaoloon vertautuva tilanne vaatii aina opiskelijahuollollista näkökulmaa tässä kohtaa ei ole siis eroa sillä mitä tahansa aikoja elämme tiedän kyllä että opettajilla on pitkät tuntosarvet tuntosarvet koteihin mutta he kaipaavat moniammatillista apua siksi on ristiriitaista että opiskelijahuoltopalveluita on kunnissa osin karsittu vaikka niiden tarve lienee suurempi kuin koskaan ennen siirtyminen etätoimintaan myös opiskelijahuoltopalveluiden suhteen on sinänsä ymmärrettävää mutta tarjolla tulisi kuitenkin aina olla mahdollisuus tavata oppilaita ja opiskelijoita myös kasvokkain toki tartuntariski ja hygieniaohjeet huomioiden tarvitaan luovuutta tarvitaan maalaisjärkeä käytössä on totta kai moniakin erilaisia digitaalisia mahdollisuuksia vaikkapa ulkona toteutettavia keskustelumahdollisuuksia ei se sinänsä sen vaikeampaa ole puhemies opettajien työtarmo on hyvä mutta tämä pitkittyvä poikkeustila ja myöskin leijailevat lomautusuhat koettelevat jaksamista tämä sama logiikka kannattelee myöskin koteihin siksi yhteiskunnan ja valtion tahtoa toteuttavien kuntien tulisi kaikin voimin kannatella koulujen ja kotien jaksamista tämä on juuri sitä edustaja ollikaisen mainitsemaa turnausväsymisen ehkäisyä erityisesti meidän tärkeää varautua myös poikkeusolojen jälkihuoltoon riittävällä vakavuudella on selvää että saamme tämän tilanteen normalisoiduttua kouluihin ja oppilaitoksiin oppilaita ja opiskelijoita jotka ovat ottaneet reippaita taka askelia kun riittävä tukiverkosto tai opilliset tukijärjestelyt eivät ole ulottuneet maaliin saakka

nuoren eristäytyminen voi kuitenkin haastaa monen opiskelijan etenemisen kun ympäriltä puuttuvat lähikontaktit ja oppilaitosten ja korkeakouluyhteisön tuki jaksamiseen ja opiskelumotivaatioon liittyvät haasteet kasautuvat tilanteen jatkuessa nykyiset resurssit mahdollistavat tuen kuitenkin melko rajoitetusti tämä on ihan tosiasia on myöskin selvää että

etäopetuksen laatuun tulee kiinnittää huomiota etäopetus ei voi tietenkään tarkoittaa sitä että vaikkapa lukiolaisen tai ammatillisen opiskelijan oikeus opetukseen ja vuorovaikutukseen opettajan kanssa karsiutuisi minimiin

suhteen on ollut suurta hajontaa on selvää että tällaisilla niin sanotuilla liitutaulukunnilla on ollut pidempi matka loikata digiaikaan puhemies oleellista on nyt se että koronakevään haavat jäisivät mahdollisimman vähäisiksi näitä haavoja voivat olla oppimistulosten heikentyminen opintojen piteneminen sekä sosiaalisten ongelmien lisääntyminen

arvoisa puhemies kun puhutaan koulutuksesta niin hallitun ja suunnitelmallisen exit strategian merkitys korostuu erittäin voimakkaasti tätä on perustuslakivaliokunta korostanut nyt oikeastaan kaikissa mietinnöissään koska totta kai exit strategia kattaa ihan kaikki toimivaltuudet ja kaikista toimivaltuuksista luopumisen jossain vaiheessa

nyt on tullut huolestuttavaa viestiä että kaikkiin lapsiinkaan ei saa välttämättä yhteyttä tai kun saa yhteyden niin langan päästä kuuluu pelkkää itkua eli tilanne on valitettavasti monelta osin huolestuttava nyt totta kai kunnissa etsitään parhaita keinoja tukea näitä lapsia ja ja nuoria mutta selvää on että sitä tukea tarvitaan tämän akuutin tilanteen lisäksi myös vielä pitkällä tulevaisuudessa

nyt on pohdittava tätä akuuttia tilannetta miten näistä rajoituksista voitaisiin luopua voitaisiinko niistä luopua alueellisesti mitä tehdään siinä vaiheessa kun ehkäpä toukokuun loppupuolella ainakin osa lapsista ja nuorista pääsee kouluun miten siinä tilanteessa varmistetaan että

mitä sitten tapahtuu kun tulee se toukokuun loppu mitä sitten tapahtuu kun tulee syksy mitä sitten tapahtuu kun jossain vaiheessa kuitenkin palataan kouluun miten siinä vaiheessa toimitaan sen tähden tässä tilanteessa aivan erityisesti se exit strategia on merkityksellinen ja puhutaan varmasti monien vuosien mittaisesta jaksosta tässä keskustelussa keskitytään monesti lapsiin ja se on nähdäkseni täysin paikallaan lapset ovat poikkeuksellisen haavoittuvassa asemassa moni on ollut sellaisessa tilanteessa jo ennen tätä lapset eivät samalla tavalla pysty huolehtimaan itsestään kuin vaikkapa korkeakouluopiskelijat silti näissä poikkeusoloissa on syytä pohtia miten myös korkeakouluissa opiskelevien tai sinne pyrkivien tilannetta saadaan pidettyä mahdollisimman oikeudenmukaisena on hienoa että korkeakoulut ovat nyt julkistaneet pitävänsä mahdollisimman suuren osan valintakokeista etänä mutta valitettavasti vielä ei ole kovin tarkkaa tietoa saatavilla korkeakoulut ovat kertoneet että viimeistään huhtikuun lopussa kerrotaan mitä tarkemmin tehdään ennen olisi hyvä saada jonkinlaista väliaikatietoa nyt kun tuhannet korkeakouluihin hakevat stressaavat ja pohtivat tulevaisuuttaan niin olisi olisi oikeudenmukaista kertoa mahdollisimman aikaisin keitä etäkokeet koskettavat millaisia ne tulevat mahdollisesti olemaan ja miten niihin pitäisi varautua tämä vaihe kun on todella jännittävä niille nuorille ja vanhemmillekin jotka nyt opiskelemaan hakevat joten olisi hyvä saada jotain tietoa korkeakouluilta jo ennen ennen huhtikuun loppua vaikka totta kai näiden järjestelyjen tekeminen on varmasti haasteellista myös siellä korkeakoulujen päässä tässä kaikki ovat poikkeusolojen äärellä nyt on käynyt ilmi että myös korkeakouluissa opiskelevat kohtaavat poikkeusolojen myötä haasteita vaikka monessa korkeakoulussa onkin ihailtavan hyvin pystytty kehittämään etäkäytäntöjä ja joiltain osin nämä etäkäytännöt toivottavasti tulevat jäämään myös pysyviksi jotta saadaan sitä kautta jatkuvaa oppimista edistettyä samalla on kuitenkin niin että esimerkiksi kaikkia materiaaleja ei ole vielä saatavilla sähköisenä sähköisistä kirjoista voi olla pulaa lisenssimaksut saattavat olla jopa kalliimpia kuin paperiset kirjat ja sitten niitä paperisia kirjoja tarjoavat kirjastot ovat kiinni nyt perustuslakivaliokunta kiinnittääkin huomiota siihen että kirjastoilla on aivan keskeinen rooli ihmisten yhdenvertaisten oppimismahdollisuuksien takaajana näin on varsinkin korkeakouluissa missä varsin moni on ollut siinä onnekkaassa asemassa että vaikkapa oman korkeakoulun kirjasto tarjoaa kattavan mahdollisuuden opiskella ilman että tarvitsee yhtäkään oppikirjaa itse ostaa olisiko jotain turvallisia tapoja kuitenkin tuoda kirjat opiskelijoiden luo voitaisiinko järjestää jotain noutokäytäntöjä tai muita mahdollisuuksia joiden kautta ihmiset eivät jäisi eroon oppimateriaaleistaan tämä tilanne jo valmiiksi venyttää varmasti monien valmistumista ja sitten kysymykseen tulevat tietysti vaikkapa opintotukeen liittyvät asiat näissä onkin toimittu aika etupainotteisesti ja nyt kun kesä koittaa niin varmasti on syytä tarkentaa ohjeistusta entisestään jotta yksikään opiskelija ei jää vaille toimeentuloa ainakaan informaatiopuutteen takia vahva viesti valtioneuvostolta on ollut että jokaisen opiskelijan toimeentulo turvataan joko opintotuella tai sitten työttömyysturvalla tai toimeentulotuella ja tämä viesti on toivottavasti nuoret saavuttanut ja toivottavasti nämä käytännöt osoittautuvat arjessakin niin sujuviksi kuin millaiseksi ne on suunniteltu mutta kaiken kaikkiaan tämä tilanne vaatii myös merkittäviä taloudellisia panostuksia ja siksi onkin hienoa että nyt valtioneuvosto on kertonut laativansa nimenomaan lapsiin ja nuoriin keskittyvän paketin joka julkistetaan toukokuussa kun tehdään muutenkin isoja taloudellisia päätöksiä suomen tulevaisuudesta tämä paketti on on todella tärkeä ja on syytä varmistaa että sille on on laaja tuki sillä todella näitä jälkiä korjataan vielä pitkään ja silloin on taattava se että ainakaan rahasta lasten ja nuorten tulevaisuus ei jää kiinni arvoisa
puhemies tuon sivistysvaliokunnan terveiset ja koska tämä lausuntomme on sen verran pitkä niin jaan tämän kahteen osaan ja tässä ensimmäisessä vaiheessa käsittelen erityisesti näitä meidän yleisiä kantojamme ja lasten ja nuorten ja perheiden tukemista sivistysvaliokuntahan pitää uudessa soveltamisasetuksessa säädettyjen rajoittamistoimenpiteiden jatkamista koronatartuntojen ehkäisemiseksi erittäin perusteltuina ja tarpeellisina saimme siitä hyvän asiantuntijoita valiokunta uudistaa uudistaa aikaisemmista toimialaansa koskevista soveltamisasetuksista antamissaan lausunnoissa toteamansa uudistaa siis nämä kaikki mitä aikaisemmin sanoneet ja painotttaa että se pitää tärkeänä tehdä kaikki voitava ihmisten suojelemiseksi koronavirustartunnoilta ja samalla korostamme että poikkeustilanteessa on kuitenkin kaikin mahdollisin keinoin huolehdittava siitä että varhaiskasvatus opetus ja koulutus järjestetään olosuhteet huomioon ottaen parhaalla mahdollisella tavalla lapsia oppilaita ja opiskelijoita tukien lähtökohtana edelleen on että varhaiskasvatus opetus ja koulutus järjestetään asianomaisen lainsäädännön mukaisesti ja paikallisella tasolla päätetään uuden soveltamisasetuksen mukaisten rajoittamistoimenpiteitten toteuttamisesta opetuksen ja koulutuksen poikkeusajan järjestelyissä tulee ottaa huomioon myös aluehallintoviraston tartuntatautilain nojalla antamat määräykset aluehallintoviranomaisten kahdeksas neljättä antamien uusien päätösten mukaan koulujen oppilaitosten ja yliopistojen sekä kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tilat on yhä pidettävä suljettuina mutta uudessa päätöksessä sulkemismääräystä koskevia poikkeuksia on laajennettu aikaisempiin päätöksiin verrattuna mitä valiokunta pitää tarpeellisena tiloihin pääsy ja niiden käyttäminen on sallittua tiettyjen oppilasryhmien opetuksen lisäksi myös muun muassa lähiopetuksessa olevien oppilaiden oppilashuoltoon ja ateriointiin sekä oppimisen tuen tiettyjen palvelujen ja etuuksien kuten aterioinnin sekä oppilashuollon järjestämiseen

huolehditaan tarpeellisista suojaustoimista tämä tarve merkitä tämä tänne meidän lausuntoomme tuli siitä syystä että nyt on ja tämä oli hyvä että tämä oli korjattukin koska tuli palautetta että niitä jotka ovat etäopetuksessa ja tarvitsisivat tukiopetusta ja se pitäisi tehdä lähiopetuksena ei ollut päästetty sinne kouluun joissain kouluissa ja nyt oli hyvä että tämä tuli tässä nyt esille uuteen soveltamisasetukseen sisältyvät täsmennykset aikaisempaan

erittäin kannatettavia käsiteltävänä olevassa asetuksessa ja sen perustelumuistiossa muun muassa oppilaan oikeutta maksuttomaan kouluateriaan on nyt selkeytetty ja se on kyllä hyvä asia paikallista päätöksentekoa ohjaavista tarkennuksista huolimatta perusopetuksen järjestäjälle jää laaja harkintavalta siitä miten se järjestää opetusta ja muuta toimintaa muuna kuin lähiopetuksena ja siitä miten se järjestää oppimisen tukea perusopetuslain kolmannenkymmenennenensimmäisen pykälän mukaisia palveluja etuuksia sekä oppilashuoltoa poikkeusoloissa muille kuin lähiopetukseen osallistuville valiokunnan asiantuntijakuulemisessa tuli esille että paikallisella tasolla poikkeusolojen toimintojen järjestämisessä on ollut epäselvyyksiä siitä mitä päätöksiä opetuksen järjestämistä yleisesti ja yksilöitä koskien toiminnan muutokset edellyttävät viitaten aikaisempaan lausuntoonsa sivistysvaliokunta toteaa että perustelumuistiossa on niukalti arvioitu poikkeustilanteen päätöksentekoa koskevaa asiaa perustuslain

opetuksen järjestäjille on annettu suuri harkintavalta perusopetuksen ja sen tuen järjestämisessä sivistysvaliokunta kiinnittää huomiota alueellisiin sekä paikallisiin ja koulujen välisiin siis niitäkin varmasti tulee mutta pitää aina miettiä sitten lopullinen vaikuttavuus ja vaikutus valiokunta pitää erittäin tärkeänä löytää ratkaisut opintojensa päättövaiheessa

olevien opiskelijoiden valmistumisen varmistamiseksi jotta nämä järjestelyt eivät kohtuuttomasti siirtyisi poikkeustilanteen vuoksi ja valmistuminen on edellytyksenä jatko opintoihin tai työelämään siirtymiseksi siksi pidämme tärkeänä huolehtia siitä valiokunta on seurannut säännöllisesti ja seuraa jatkossakin varhaiskasvatuksen opetuksen ja ja kulttuuriministeriötä ja

opetushallitusta ensi viikolla siis jatkamme valiokunta viitaten aikaisempiin lausuntoihinsa kiinnittää yhä erityistä huomiota muun muassa oppivelvollisuuttaan suorittavien lasten ja nuorten oikeuksien toteutumiseen tuoden esille huolensa maksuttoman perusopetuksen sekä

sosiaalipalvelujen ja ja lastensuojelun sekä nuorisotyön yhteistyö korostuu poikkeustilanteissa valiokunnan saaman asiantuntijalausunnon mukaan on viitteitä siitä että etäopetuksen alkamisen jälkeen lastensuojeluilmoitusten tekeminen on vähentynyt siellä pohdittiin myöskin sitä että mistä se saattaa johtua todennäköisesti meidän arviomme on että että osa lapsista jää vaille tarvitsemaansa apua erityisenä huolena haavoittuvassa asemassa ja kriittisissä olosuhteissa olevat lapset ja perheet joilla on on ollut esimerkiksi elämänhallinnan vaikeuksia jo ennen rajoitustoimenpiteiden aloittamista lastensuojelun piirissähän on noin seitsemänkymmentäkolmetuhatta lasta joista monille koulu ja sen piirissä järjestetty apu on osa heidän turvaverkkoaan siitä syystä tällainen koulunkäynnin katkeaminen voi olla hyvin katastrofaalista tälle lapselle ja perheelle

eivät ole erityisen tuen piirissä eivätkä siten kuulu asetuksen mukaisesti lähiopetukseen oikeutettuihin elleivät ole alemmilla vuosiluokilla olevia pienempiä lapsia

arvoisa puhemies kiitoksia edustaja risikolle tuosta sivistysvaliokunnan lausunnon esittelemisestä oikeastaan tässä yhteydessä haluan kiinnittää huomiota vain kahteen asiaan tai oikeastaan yhteen asiaan jonka alla on kaksi eri oppilaitosta elikkä nämä vapaan sivistystyön oppilaitokset niin kansalaisopistot kuin kansanopistot jotka ehkä tässä kokonaisuudessa ovat jääneet vähän vähemmälle pohtimiselle kansalaisopistojen lukuvuosi on on keskeytetty tai lopetettu ennenaikaisesti ja kurssit on ajettu alas luulen että aika monissa kunnissa on päädytty siihen lopputulemaan että näissä kansalaisopistoissa työväenopistoissa näitä kurssimaksuja tuskin lähdetään pilkkomaan ja hyvittelemään ja uskon että asiakkaatkin sen että tilanne on mikä on mutta totta kai siellä niitä kuluja siitä huolimatta opettajien palkoissa ja monissa muissa muissa kohteissa ja tiloissa ynnä muissa on ja näissä tietysti voi olla että esimerkiksi osa opettajista on sellaisia jotka toimivat myöskin siellä perusopetuksen tai toisen asteen opetuksen opettajina mutta joka tapauksessa varmasti nämä haasteet ovat näissä kansalais ja työväenopistoissa sitten sitten kansanopistot ovat myös oma lukunsa koska siellä on aika paljon sellaisia nuoria jotka käyvät esimerkiksi lukion valmistavaa koulutusta siellä saattaa olla nuoria jotka käyvät ihan ammatilliseen koulutukseen johtavaa tai tutkintoon johtavaakin koulutusta esimerkiksi lastenhoitajia ja vastaavia ja tietysti sitten paljon sellaisia joilla on erilaisia vaikkapa nyt yliopisto opintoihin tähtääviä opintoja näitten kohdalla täytyy sanoa että huoli on tietysti suuri siis näitten kansanopistojen toki näitten oppilaittenkin kohdalla mutta kansanopistoilla aika monilla niin merkittävä osa heidän toiminnastaan on kuitenkin myöskin perustunut näihin maksuihin ja ja toisaalta sitten siihen millä tavalla noita tiloja pystytään käyttämään siellä on suuria kiinteitä kuluja jotka tällä hetkellä pyörivät koko ajan ilman että pystytään saamaan sitä vastinetta mitä erilaisilla kursseilla ja muilla on pystytty saamaan näistä näistä kurssimaksuista ja vastaavista joten en tiedä tuleeko sitten seuraavassa lisätalousarviossa tähän asiaan mitään kohdennusta mutta toivon että siellä opetusministeriössä muistetaan että tärkeä osa suomalaisen koulutuksen kokonaisuutta on nämä vapaan sivistystyön oppilaitokset ja että vaikka ne eivät nyt tässä tilanteessa ole nousseet niin erityisesti esille niin näissäkin oppilaitoksissa on tällä hetkellä isoja taloudellisia vaikeuksia vaikeuksia siinä mielessä toivotaan että oppilaitokset selviävät tämän kriisin yli ja pystyvät jatkamaan hyvää työtä suomalaisen sivistyksen osana siinä vaiheessa kun jälleen kerran tämä yhteiskunta pystyy palaamaan lähemmäksi normaalia

arvoisa herra puhemies ihan vastauksena edustaja essayahlle tästä vapaan sivistystyön tilanteesta tähän kolmanteen lisätalousarvioon on tulossa kompensaatiota vapaalle sivistystyölle nettomenetyksiin samoiten kouluilla niin kuin kerroitte on paljon näitä kiinteitä kuluja ja tässä suunnitelmassa on myöskin kirjaus siitä että tämän hetken opintosuoritusten lasku ei ei vaikuttaisi valtionosuuksiin tulevina vuosina että siinäkin otetaan tämä poikkeava tilanne huomioon me totesimme perustuslakivaliokunnassa että tähän jatkosoveltamisasetukseen on tehty viime kerran jälkeen tarpeellisia tarkennuksia muun muassa perusopetuksen valmistavaan koulutukseen osallistuvalla kolmellatuhannella maahanmuuttajataustaisella lapsella on nyt oikeus lähiopetukseen se on todella koska heidän vanhemmillaan ei välttämättä ole edellytyksiä ohjata etäopiskelua kotona joskus yhden sanan pois jättäminen selkeyttää kummasti asiaa kouluruokailun kohdalla on poistettu yksi vaikuttava sana sana vain kouluruokailua oppimisen tukea ja oppilashuoltoa toteutetaan siinä laajuudessa ja sellaisilla toteuttamistavoilla se on olosuhteisiin nähden mahdollista kuten edustaja kivisaari totesi edellä oppilashuolto on tärkeämpää kuin koskaan perusoikeus maksuttomaan perusopetukseen sisältää myös riittävän ravinnon kunnat voivat toteuttaa tämän kouluruuan tilanteen mukaisesti turvallisuutta noudattaen tämä tarkoittaa eri alueilla erilaisia ratkaisuja tarvitaan selkeitä ohjeita jotta lapset olisivat mahdollisimman yhdenvertaisessa asemassa kouluruuankin suhteen arvoisa puhemies perustuslaki velvoittaa meitä huolehtimaan siitä että varattomuus ei estä opetuksen saamista kirjastojen tehtävä on osaltaan turvata jokaisen yhtäläisiä mahdollisuuksia kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä nyt kun kirjastot ovat kiinni tulisi löytää tapoja palvella ja auttaa varattomia opiskelijoita voisiko se olla kirjastojen uloslainaus kuten edustaja kontula täällä tänään ehdotti arvoisa puhemies perustuslakivaliokunta että perusoikeuksiin puuttuminen ja niihin liittyvät rajoitustoimet ovat edelleen oikeasuhtaisia ja välttämättömiä tavoitteen eli terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn säilymisen valossa näin toteutuvat jokaisen oikeus elämään terveyden edistäminen ja riittävät terveyspalvelut myös poikkeusoloissa samalla meidän täytyy valmistautua paluuseen normaaliin arkeen
arvoisa puhemies ihan muutaman kohdan vielä nostan täältä lausunnosta tässä äsken edellisessä puheenvuorossani kiinnitin huomiota erityisesti haavoittuvissa olosuhteissa oleviin lapsiin ja nuoriin

meillä oli sivistysvaliokunnassa erinomaisen hyvä keskustelu siitä ja me haluamme erityisesti heidän kohdallaan huomioida sitä että se tuki varmasti saataisiin myöskin poikkeusolojen aikana siellä pohdittiin jopa sellaista pitäisikö sosiaalisista syistä pystyä antamaan se lähiopetuksen mahdollisuus valiokunta myös ilmaisee huolensa kuntien opetus ja opiskeluhuollon henkilöstön lomautuksista ja niiden uhista kyllä me katsoimme niin että niitä lomautuksia ei pitäisi nyt olla tekemässä kun tarvitaan niitä tukihenkilöitä paljon valiokunta katsoo myös että opiskeluhuollon palvelut psykologi kuraattori ja terveydenhuollon palvelut tulee poikkeusoloissakin järjestää opiskelijoille ja oppilaille ja vanhemmille helposti saavutettavina matalan kynnyksen palveluina valiokunta tunnistaa huolen että poikkeusoloissa on ehkä liian etupainotteisesti siirrytty lähikontaktissa annettavasta avusta etäyhteyksin annettaviin palveluihin tähän tulee kiinnittää huomiota ja huolehtia että edellä mainitut palvelut järjestetään sellaisin toimintamuodoin että avuntarvitsijat pystyvät ne vastaanottamaan ja joidenkin kohdalla se on erityisesti lähipalvelu me kiinnitämme huomiota myös monialaiseen yhteistyöhön se pitää huomioida tässä lausunnossa on otettu kantaa myös perusopetuksen järjestämisen rajoitusmahdollisuuksiin ja ammatillisen koulutuksen järjestämisen rajoitusmahdollisuuksiin ja sitten täällä on muutamia ammattikorkeakouluja ja yliopistoja koskevia säännöksiä otettu kantaa jos näistä on kiinnostunut kannattaa lukea tämä lausunto mutta tähän lopuksi totean että vallitsevissa poikkeuksellisissa oloissa opetuksen järjestäjät henkilökuntineen ovat siirtyneet etäyhteyksillä tapahtuvaan opetuksen järjestämiseen ilman lainsäädännön tukea koska voimassa olevat esi ja perusopetusta koskevat säännökset eivät ole tätä mahdollistaneet siten kunnat sekä muut opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat joutuneet nopealla aikataululla ottamaan haltuun uuden tavan järjestää opetusta

hallinnollista taakkaa sitä emme missään nimessä suosittele poikkeuksellinen tilanne on vaatinut ja vaatii edelleen ponnisteluja ja sopeutumista eri tahoilta valiokunta toteaa että kunnissa tarvitaan hallinnon rajat ylittävää ja eri asiantuntijoiden saumattomasti toimivaa yhteistyötä hyvää huolenpitoa lapsista oppilaista ja opiskelijoista ja lapsiperheistä myös henkilöstön jaksamisesta ja hyvinvoinnista tulee huolehtia kaikki tämä edellyttää hyvää kriisiajan johtamista toimivaa johtamista ja selkeää ohjeistusta tarvitaan myös aikanaan normaaliin tilanteeseen palattaessa valiokunta painottaa että normaaliin tilanteeseen siirrytään ennakoiden ja suunnitelmallisesti sitten me vielä täällä lopussa toteamme että vaikka soveltamisasetus ei kata korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijavalintamenettelyä valiokunta toteaa että poikkeustilanne vaikuttaa erityisesti valintakokeiden järjestämismahdollisuuksiin valiokunta kiinnittää huomiota opiskelemaan hakevien oikeusturvaan ja yhdenvertaisuuden toteamiseen nyt ihan tähän lopuksi vain totean ja teen yhteenvetoa hieman sieltä keskustelusta ja omiakin huoliani tässä tuon

yhtäkkiä saattaa tulla uusia ohjeita valtionhallinnosta ja toivonkin nyt sekä omasta että valiokunnan puolesta että yhteensovitetaan näitä ohjeistuksia tärkeää on pitää huolta siitä että lähiopetusta ja lähipalveluja annetaan niille jotka sitä oikeasti tarvitsevat toteamme täällä lausunnossa että jotkuthan myöskin hyötyvät etäopiskelusta on sellaisia lapsia jotka ovat tyytyväisiäkin tähän tilanteeseen ja oppivat jopa paremmin mutta ei pidä pitää pitää sitä itsestäänselvyytenä sitten mikä on meillä ollut tietysti tärkeää täällä on tämä moniammatillinen yhteistyö ja vielä korostan sitä että että jos ei saada yhteyttä lapseen tai nuoreen niin silloin pitää tehdä kaikkensa että saadaan se yhteys on arvioitu että mitä minä olen haastatellut koulutuksenjohtajia ja koulunjohtajia niin he sanovat noin kaksikymmentä prosenttia putoaa kelkasta ja se on se syy minkä tähden me tulemme kiinnittämään erityistä huomiota tämän keväänkin aikana siihen vaiheeseen kun näistä poikkeusoloista päästään ohi meillä valiokunnassakin on on ollut keskustelu siitä että jo hyvissä ajoin pitää tällainen suunnitelmallinen

erityisopettajia me tarvitsemme koulunkäyntiavustajia me tarvitsemme sitä opettajien jaksamista johtajien jaksamista sitten keväällä tai syksyllä kun palaamme toivottavasti olemme silloin jo normaalissa tilanteessa miten näitä rajoituksia sitten aletaan purkaa niin henkilökohtaisesti olen sitä mieltä että että aloittain ja alueittain hiljakseen pitää ruveta purkamaan muuten ne vauriot ovat liialliset siitä syystä varmasti tulee tarkkaan miettiä

toisen kerran jatkamista siinä pitää tarkkaan harkita nyt sitä koskisiko tämä rajoittamisten jatkaminen aivan varmasti kaikkia jotenkin tällä hetkellä jos pitäisi nyt ennakoida olisin sitä mieltä että pitäisi katsoa sekä alueittain että koulutusasteittain miten miten jatketaan mutta se jää nähtäväksi ja kun on kuitenkin tuonne toukokuun puolelle mahdollisuus tätä katsoa niin jonkin aikaa tässä pystytään vielä seuraamaan tilannetta asiantuntijoiden mukaanhan noin kaksi viikkoa on pystytty luomaan niitä skenaarioita mutta kahden viikon sisällä me jo tiedämme mihin tämä tauti liikkuu näillä sanoilla kiitän valiokuntaa erinomaisen hyvästä keskustelusta ja niitä asiantuntijoita joita kuulimme ja työhän jatkuu kiitos

lyhyesti herra puhemies vielä tästä kouluruokailusta tässä asetuksessahan ei ollut säännöksiä siitä valiokunta painotti tarvetta ohjeistukseen kouluruokailun osalta juuri sen takia että oikeus kouluruokailuun toteutuu nyt hyvin eri

sen jälkeen oli vielä alettu kyselemään tulotietoja tämä ei ole tarkoituksenmukaista tämä ei ole mikään köyhäinavun jatke vaan se ravinto on hoidettava mutta samalla olen kyllä huolissani siitä että puolet kunnista vielä miettivät miten he järjestäisivät tämän kouluruokailun nyt ollaan etäopetuksessa oltu lähes neljä viikkoa niin kyllä nyt pitäisi alkaa olla jo selvät sävelet tämänkin osalta miettimisaikaa on ollut ihan riittävästi jos ei itse keksi niin voi alkaa katsoa pilotteja ympäri suomea löytyy hyviä malleja siitä miten tätä on järjestetty asianmukaisella tavalla

perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle jäi kiittämättä tuossa että erittäin hyvää työtä olette tehnyt nyt kun viittasitte tuohon kouluruokailuun niin sehän oli niissä meidän aikaisemmissa lausunnoissa oli nimenomaan pointtaus tästä sekä oppilashuollosta että kouluruokailusta koska niistä tuli kaikkein eniten palautetta se

totuttu tähän päivään asti että suomessa on maksuton kouluruokailu nyt sitten kun sitä ei olekaan nyt toisaalta sitten huomataan miten hieno asia se meillä suomessa on mutta on tosiaan tärkeää että että se sitten järkevästi järjestellään esimerkiksi logistiikan suhteen niin että sitä on siis sata ihmistä yhtä aikaa hakemassa se on ollut myöskin se että että siellä on jotain hässäkkää joillakin kunnilla ollut mutta siihen nyt sitten kiinnitän huomiota ruokavirasto on antanut ohjeita kyllä siitä miten ruokaa pitää käsitellä varmasti se ruokahuolto pitää yhteyttä ruokavirastoon ja ja logistiset ongelmat on varmasti saatu saatu sitten jo hiljalleen kuntoon mutta aivan tuen kyllä kyllä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan arviota siitä että että kyllä nyt jo olisi pitänyt tämä logistiikka saada kuntoon ennen kuin on liian myöhäistä kiitos

herra puhemies perustuslakivaliokunnan arvioitavana on valmiuslain

valmiuslain

kohdan mukaan edellytyksenä sille että kunta voi luopua terveydenhuoltolaissa säädettyjen määräaikojen noudattamisesta kiireettömän hoidon järjestämisessä on että se on välttämätöntä kiireellisen hoidon järjestämiseksi ja määräajan ylittyminen ei vaaranna potilaan terveyttä tämä säännös samoin kuin soveltamisasetukseen sisältyvät täsmentävät säännökset ovat omiaan turvaamaan sitä että määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä perustuslakivaliokunta esittää ettei valtioneuvoston asetusta kumota soveltamisasetuksen kolmannen pykälän mukaan kunta voi luopua noudattamasta sosiaalihuoltolain

ja huolenpidon vaarantumiseen sääntelyä on rajattu verrattuna aikaisemmin voimassa olleeseen soveltamisasetukseen perustuslakivaliokunta pitää rajausta sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta hyvin valiokunta kiinnittää kuitenkin oikeasuhtaisuuden kannalta huomiota myös siihen että sääntelyn kohteena ovat jo ennestään haavoittuvassa asemassa olevat henkilöt perustuslakivaliokunta painottaa sitä asetuksen perustelumuistiostakin ilmenevää seikkaa ettei asetuksen mukainen poikkeaminen koske sosiaalihuoltolain momentin mukaista velvoitetta aloittaa palvelutarpeen arviointi viipymättä ja saattaa se loppuun ilman aiheetonta viivytystä perustuslakivaliokunta kiinnittää välttämättömyys ja oikeasuhtaisuusperiaatteiden kannalta huomiota soveltamisasetuksessa tarkoitettujen toimenpiteiden laajuuteen ja ajalliseen ulottuvuuteen asetuksen perustelumuistiossa on varsin seikkaperäisesti tehty selkoa sosiaali ja terveydenhuollon määräaikaissääntelystä poikkeamisen kielteisistä vaikutuksista valiokunta pitää selvänä että poikkeamiselle määräajoista on oltava välttämättömät kiireellisen hoidon järjestämiseen kytkeytyvät syyt tältä kannalta valiokunta pitää huolestuttavana saamaansa selvitystä siitä että joissakin kunnissa palvelujen määräajoista on poikettu varsin ennakollisesti valiokunta painottaa sosiaali ja terveysministeriön ja aluehallintovirastojen antaman nopean ja riittävän käytännön ohjeistuksen merkitystä

pykälän näkökulmasta huomiota siihen että vastaisuudessa käsillä olevan kaltaisissa perustelumuistioissa tulee arvioida myös mahdollisuuksia luopua valmiuslain nojalla annettujen asetusten soveltamisesta valiokunta korostaa että tällaista arviota samoin kuin yksittäisten toimivaltuuksien vaikuttavuuden arviointia varten valtioneuvostolla tulee olla riittävän täsmällinen tilannekuva valmiuslain soveltamisesta myös kunnissa kiitos

puhemies kiitoksia jälleen kerran valiokunnan puheenjohtajalle asian esittelystä ja myöskin niistä hyvistä huomioista mitä valiokunta on tehnyt tämän

kiireettömästä hoidosta ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajoista annetun asetuksen jatkamisen suhteen tässä yhteydessä nostaisin vielä uudelleen esille hoitotarpeen patoutumisen mikä tällä hetkellä tuolla kunnissa on tapahtumassa ja sen että meillä todellakin monet potilaat eivät saa sitä kuntoutusta mikä kuuluisi heidän tautinsa oireitten hoitamiseen ja sitten myöskin on erilaisia esimerkiksi mielenterveyspotilaita joilta jäävät terapiakäynnit nyt väliin siinä mielessä meillä saattaa olla kyllä tuolla syksyllä sellaista patoutunutta

jotka eivät niin suoranaisesti edes liity siihen kuormittavuuteen terveydenhuollossa hoitoja on lähdetty siirtämään otetaan nyt vaikka esimerkiksi hammashoidot hammashoidot

ja ja tämäntyyppiset voisiko sanoa ei edes varsinaisesti tähän taudinkuvaan joita on lähdetty sitten siirtelemään näitä kiireettömiä hoitoja ja vastaavia ja tämä kuulostaa kummalliselta kun sitten joissakin kunnissa ollaan tultu siihen tilanteeseen että oikeasti mietitään onko jopa liikaa henkilökuntaa sitten siihen nähden että potilaita ei juurikaan näy ja sama juttu yksityisen puolen laitoksissa on jouduttu pohtimaan sitä pitääkö aloittaa henkilökunnan lomautuksia lomautuksia koska siellä ei tällä hetkellä niitä potilaita näy siinä mielessä tällainen oikeasuhtaisuus näitten määräaikojen lykkäämisessä olisi nyt äärimmäisen tärkeää ja sitä arviointiahan ei voi missään muualla tehdä siellä paikan päällä koska siellä nähdään se minkätyyppistä se oman kunnan potilasaineisto on ja ja minkätyyppisiä hoitoja siellä tarvitaan tämä toteamus minkä perustuslakivaliokunta on tehnyt että että tätä ennakollisuutta olisi nyt syytä harkita ja ja käyttää siinä siinä järkeä on varmasti todella todella paikallaan meillä on alueita joilla epidemia on hyvin vähäisesti levinnyt ja ja siellä ei välttämättä ole nähtävissä että olisi suuresti tarvetta lähteä kaikkien

viemään eteenpäin kiitoksia valiokunnalle tosiaan hyvästä työstä ja tätäkin asetusta on ehdottomasti tarpeellista jatkaa mutta todellakin sitä paikallista harkintaa tässä pitäisi nyt ja sitä kautta huomioida sitten että meillä ei ole se tilanne että tämä kaikki patoutunut hoito on sitten yhtäkkiä meidän käsissämme ensi syksynä tai

arvoisa herra puhemies kiitos valiokuntamme puheenjohtajalle selkeästä esittelystä perustuslakivaliokunta ehdottaa että tätä hallituksen jatkosoveltamisasetusta ei tarvitse kumota asetus antaa edelleen kunnille oikeuden joustaa terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräajoista on tärkeää että määräajan ylittäminen ei vaaranna potilaan terveyttä asetus koskettaa jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä

velvoittaa meitä aloittamaan palvelutarpeen arvioinnin viipymättä ja loppuun ilman aiheetonta viivytystä huolenpito ja toimeentulo tulee turvata myös poikkeusoloissa pidän hyvänä sitä että perustelumuistiossa on seikkaperäisesti kuvattu määräajoista poikkeamisen mahdollisia kielteisiä vaikutuksia poikkeamiset tulee tehdä vain välttämättömissä tilanteissa kuten edustaja essayah edellä totesi valiokunta pitää huolestuttavana sitä että joissakin kunnissa palvelujen määräajoista on poikettu liiankin ennakoivasti ennen kuin tehohoidon tarve on edes noussut toki henkilöstöä on jouduttu siirtämään kiireettömästä hoidosta lisäkoulutukseen tehohoidon puolelle siirtymistä varten jos kiireetöntä hoitoa ajetaan alas liian aikaisin henkilöstö on vajaakäytöllä ja kriisin jälkeen edessä on myös kiireettömän hoidon suman purkaminen kiireettömän hoidon tarve voi muuttua myös matkan varrella hyvinkin kiireelliseksi joillakin alueilla on toki jo palattu takaisin kiireettömään hoitoon kun tehohoitoon ei olekaan tullut niin paljon potilaita tämä kertoo siitä että rajoitustoimemme ovat vaikuttaneet tehokkaasti tilanne on kaiken kaikkiaan ymmärrettävä koska tautitilanne on kaiken kaikkiaan arvaamaton ja sitä on vaikea ennakoida tämänkin asetuksen kohdalla pidän tärkeänä sitä että lasten ja vammaisten oikeudet toteutuvat siksi tähän tarvitaan selkeää ohjeistusta

kiitoksia tämän asetuksen esittelystä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle ymmärrän oikein hyvin tämän asetuksen tarpeen ja myöskin sen painotuksen että määräaikoja ei saa kuitenkaan keppoisin perustein jättää noudattamatta se on aivan ehdotonta meillähän on paljon sellaisia sairauksia jotka pahenevat jos niitä ei hoideta esimerkiksi meidän kansansairautemme sydän ja verisuonisairaudet joihin meillä tällä hetkellä kuolee kaikkein eniten henkilöitä sitten diabetes mielenterveysongelmat syöpä dementia nämä ovat niitä sellaisia kansansairauksia jotka hoitamattomana auttamattomasti pahenevat ja ja aiheuttavat paljon kärsimystä mutta myöskin paljon kustannuksia me kun puhumme tuolla liikennepuolella korjausvelasta niin tässä on nyt kyllä mahdollisuus tulla sitten hoitovelka jos jos me emme huolehdi näistä syy miksi kannan tätä huolta ja olen tästä aikaisemminkin puhunut on se että on kaksi syytä minkä tähden tämä hoitovelka nyt sitten kasvaa on se että aika etukenossa on lähdetty alas ajamaan kiireetöntä hoitoa tässä on käytetty hyviä puheenvuoroja syitä siihen miksi tähän on lähdetty mutta kyllä aavistuksen verran etukenossa tätä lähdettiin alas ajamaan toisaalta kun kansalaisille on suositeltu kontaktien välttämistä niin myöskin potilaat itse ovat peruneet niitä aikoja ja heille nyt sitten neuvon antaisin että luottakaa siihen hoitavaan henkilöstöön niin lääkärien kuin hoitajienkin arviointiin siellä on paljon sellaisia uusia käytäntöjä että saa mennä ihan sellaista niin sanottua puhdasta reittiä ja ja ei ole paikalla kovinkaan montaa henkilöä elikkä tällaisia nyt suosittelen vielä sitten innovoitavan ja hyviä käytäntöjä levitettävän

mutta sitten meillä on yksi sellainen lääke hyvin pitkään käytetty lääke joka kyllä vaatii sen sen jatkuvan kontrolloinnin ja ja nyt se pitäisi sitten saada tehtyä siitä huolimatta että nämähän ovat yleensä sellaisia henkilöitä jotka ovat yli seitsemänkymmentä vuotiaita jotka ovat siellä karanteenin omaisissa tiloissa tiloissa ja ja tilanteissa siitä syystä nyt toivon että sellaisia innovatiivisia järjestelyjä hoidetaan että esimerkiksi nämä verikokeet saadaan otettua

sitten täällä mainittiin myöskin kuntoutus ja ja erilaiset terapiat nämä ovat kyllä sellaisia joita ei oikein etänä aina pysty hoitamaan että kannattaa niitä nyt miettiä voidaan erilaisia suojaimia käyttää ja ja sitten erilaisia tiloja että näitä lähikontakteja vähennetään tämä on vähän sama juttu kuin se kun puhuimme äskeisessä

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemäs asia lisätalousarvioaloitteet lähetetään valtiovarainvaliokuntaan

arvoisa puhemies lisätalousarvioaloitteista esittelen kristillisdemokraattien lisätalousarvioon tehtävät kaksi kaksi määrärahalisäystä ensimmäinen kohdistuu yhteisöille ja säätiöille terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen johon esitämme kahdenkymmenen miljoonan euron lisäystä hallitus kyllä lisää terveyttä ja hyvinvointia edistäville säätiöille ja yhteisöille viisi miljoonaa euroa lisätukea tässä toisessa lisätalousarviossa tämä lisäys aiheutuu aiheutuu näille järjestöille avattavasta erillisestä avustushausta koronaviruksen aiheuttamaan kriisiin vastaamiseksi ja avustus on tarpeellinen mutta tähän osoitettu määräraha on liian pieni siihen tarpeeseen nähden mikä näillä järjestöillä on täytyy muistaa että erilaisia sote järjestöjä on noin tuhat ja niistä todella merkittävä osa tekee työtä sosiaalipalveluitten piirissä siellä on paljon esimerkiksi sellaisia palveluittentuottajia jotka ovat lasten ja nuorten palveluitten vanhustenhuollon päihdehuollon kehitysvammahuollon ja asumispalveluitten tuottajia ja näitten järjestöjen palveluntuotannossa on kymmeniätuhansia työpaikkoja nämä palveluntuottajat jotka ovat tällaisia yhdistyksiä ja säätiöitä eivät pysty hakemaan näitä yrityksille myönnettyjä tukia joita hallitus on toisaalla lisännyt siinä mielessä jos ajatellaan sitten tätä kriisistä toipumista näitten järjestöjen työn ylläpitäminen on äärimmäisen tärkeää ja tätä tärkeää toimintaahan rahoitetaan pääosin kelan ja sairaanhoitopiirien ja kuntien ostopalveluilla ja koronakriisin takia osa tästä toiminnasta on jo nyt tällä hetkellä jouduttu keskeyttämään siinä mielessä kristillisdemokraatit toivovat että tässä lisätalousarviossa

tulisi voimaan arvoisa puhemies toisena esittelen joka koskee koronan kliinisen lääkitys ja hoitotutkimuksen määrärahan lisäystä siihen esitämme kahta miljoonaa euroa koska tämä on meidän terveydenhuollollemme vieras tauti niin kuin tietysti joka puolella maailmaa ja tähän pitäisi löytää mahdollisimman nopeasti hoitokeinoja ja lääkkeitä maailmalla on kokeiltu paljon erilaisia hoitomenetelmiä ja ja lääkeyhdistelmiä ja myöskin suomessa koronapotilaitten kliiniseen lääkitys ja hoitotutkimukseen tarvitaan lisäpanostuksia samalla kun näitä potilaita hoidetaan niin helpommin pitää myös mahdollistaa tutkimus ja hoitokokeilut suomessa pitää ottaa kokeiluun ja samalla tutkimuksen kohteeksi niitä lääkkeitä joita muuallakin maailmalla on menestyksekkäästi

nyt tuoreita uutisia kun olen lukenut niin olen havainnut että suomikin on lähtenyt mukaan nytten useammissa sairaaloissa myös tukilääkkeitten kokeilukäyttöön ja siinä mielessä on tärkeää että siihen osoitettaisiin myös lisätalousarviossa tarvittavaa määrärahaa lääkealan turvallisuus ja ja kehittämiskeskukselle tulee osoittaa siis riittävät resurssit kiireellisen kokeilu ja tutkimustyön suorittamiseksi ja määrärahan lisäys tulee kohdentaa lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskuksen hyväksymien viraston ulkopuolella toteutettavien covid yhdeksäntoista taudin hoitoon liittyvien tutkimus koulutus ja

muitten oppositiopuolueitten kanssa tehneet tämmöisen yhteisen sopimuksen että vaikka esittelemme nämä lisätalousarvioaloitteet tällä tavalla momenttikohtaisesti niin kuitenkin nämä omat lisäyksemme käsittelisimme yhtenäisenä vastalauseena jossa sitten otetaan nämä momenttikohtaiset rahat esille ja myöskin sitten mahdolliset lausumat ja näistä sitten äänestettäisiin yhtenä yksittäisenä vastalauseena sillä tavalla voimme sitten välttää monien kohtien

äänestysten läpikäymistä täällä salissa ja sillä tavalla myöskin jokainen täällä omalta osaltamme olla lisäämässä toistemme turvallisuutta kiitoksia
kiitoksia tuosta viimeisestä lauseesta se on hyvä hyvä esimerkki siitä miten asioita voidaan